arvoisat edustajat ilmoitan että kosovon parlamentin puhemiehistö on puhemies kadri veselin johdolla saapunut seuraamaan täysistuntoa eduskunnan puolesta toivotan arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan

päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan pyrimme tänäänkin ottamaan vähintäänkin kaikki oppositioryhmien kysymykset esille sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kysymyksen esittää edustaja eloranta olkaa hyvä
arvoisa puhemies kysymykseni koskee suomalaisten nuorten hyvinvointia jokainen lapsi ja nuori tarvitsee kunnolliset elämän eväät aikuiseksi kasvua varten aina nämä elämän eväät eivät jakaudu tasaisesti tällä viikolla saimme lukea thln mittavasta tutkimuksesta joka käsittelee nyt parikymppisten vuonna yhdeksänkymmentäseitsemän syntyneiden nuorten hyvinvointia se on vastaavanlainen selvitys kuin mikä tehtiin kymmenen vuotta sitten vuonna kahdeksankymmentäseitsemän lamalapsista on hätkähdyttävää että tämän päivän kaksikymppisillä on enemmän mielenterveysongelmia kuin lama ajan lapsilla samaan aikaan huostaanotot ovat lähes kaksinkertaistuneet tämän tuloksen pitäisi pysäyttää meidät päättäjät ministeri saarikko te vastaatte perheministerinä perheiden hyvinvointiin liittyvistä asioista miten te arvioitte tämän uuden tiedon valossa tehtyjä lapsiin ja nuoriin kohdistuneita säästöjä antaako tämä syytä arvioida uudelleen esimerkiksi varhaiskasvatuksen säästöjä ryhmäkokojen kasvattamista ja päivähoito oikeuden rajausta

kaikilla on yhdessä nyt tuleviin vaaleihin valmistautuessamme ja täällä päätöksiä tehdessämme käytettävissä kaikki paras ja mahdollinen tieto hyvinvoinnista ja myös suomalaisten odotuksista yhteisten varojen käyttöön liittyen tämä tutkimus johon edustaja viittaa on terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ansiokas koonti yhden ikäluokan ja samalla yhden sukupolven tarinasta suomessa maalaatte kysymyksessänne kuvan suomalaisten nuorten nuorten aikuisten ikäluokasta aika surulliseksi ja tummien pilvien täyttämäksi aloitetaan siitä positiivisesta puolesta kun arvelen että aiheesta saamme onneksi yhdessä puhua pidempään tuon tutkimuksen nojalla valtaosalla suomalaisista nuorista ja nuorista aikuisista menee hyvin tästä voimme iloita yhdessä samalla kuitenkin tämä toteuttaa samantyyppistä tilannearviota kuin pitkällä aikavälillä monet muutkin terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvät tutkimukset pahoinvointi kasaantuu vaikealla tavalla pienelle joukolle ihmisiä ja näitä meidän on autettava

tästä aiheesta vielä lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla viides painiketta
arvoisa puhemies hallitus on koonnut lasten ja perheiden sosiaali ja terveyspalveluita perhekeskuksiin ja se on hyvä asia kiitokset siitä kyse on kuitenkin vain viidesosasta lasten ja lapsiperheiden kaikkia palveluita kokonaisuudesta puuttuvat kaikkia lapsia ja ja nuoria koskettavat koulutus ja vapaa ajan palvelut sdp haluaa koota kaikki lasten ja perheiden palvelut yhteen niin että ne tukevat perheitä aina raskauden alusta siihen asti kunnes lapsi ja nuori on varttunut itse ottamaan vastuuta tulevaisuudestaan neuvolat ja varhaiskasvatus koulut oppilashuolto nuorisotyö ja harrastukset muodostavat sdpn mallissa yhden kokonaisuuden tällaiset oppimis ja hyvinvointikeskukset tavoittaisivat luontevasti jokaisen lapsen ja nuoren ja perheen arjen luonnollisissa kehitysympäristöissä tukien oikea aikaisesti heidän kasvuaan ja kehitystään arvoisa ministeri saarikko

lasten ja perheiden pahoinvoinnin kasautumisesta pysäyttävät ja huolestuttavat meitä kaikkia vaikka samaan aikaan tässä tutkimuksessa piirtyi myöskin se valoisa puoli joka on se että suomi on erittäin monella tavalla hyvä maa yksi maailman parhaista maista lapsille ja perheille

järjestelmäkeskeisyydestä ensisijaisesti lapsi ja perhelähtöisiin palveluihin se on ollut ajatus joka on ollut taustalla myöskin lapsi ja perhepolitiikan palveluiden muutosohjelmassa jota tällä hallituskaudella on tehty ja tiivistäen voi sanoa että on tehty ennennäkemättömällä tavalla yhteistyötä sivistys ja sote palveluiden välillä eli lasten ja perheiden näkökulma keskiöön ja rakennetaan lapsi ja perhelähtöisiä palveluita joissa voidaan tuoda yhteen lapsiperheiden kannalta tärkeitä ja kriittisiä palveluja esimerkiksi kehittää neuvoloiden ja päiväkotien yhteistyötä koulujen ja sosiaali ja terveyspalveluiden yhteistyötä

arvoisa puhemies minusta tutkimuksen huutomerkki oli perheet perheet nousivat merkittävään rooliin lasten hyvinvoinnissa eivät niinkään niinkään yksilöt erityisesti kaikille lapsille pitäisi pystyä tarjoamaan paremmat mahdollisuudet vanhempien elämästä ja tilanteesta huolimatta hallitus on poistanut lapsilta mahdollisuuden varhaiskasvatukseen juuri vanhempien työtilanteen vuoksi nurinkurista eikö myös sote uudistuksessa on meitä varoitettu neuvolapalveluiden pilkkomisesta kaikki tehty työ esimerkiksi perhekeskusten saamiseksi ympäri suomen valuu hukkaan perhekeskukset rakentuvat neuvoloiden ympärille jos perheyksiköt hajoavat kun valitaan terveyspalveluita tai vaihdetaan neuvolapalveluiden tuottajaa nämä tavoitteet joita olette myös itse hallitus asettaneet eivät toteudu arvoisa ministeri saarikko

arvoisa puhemies minusta tämä aihe on kyllin vakava ja vaativa että voisimme yrittää keskustella faktoilla edustaja salonen me emme ole poistaneet varhaiskasvatusoikeutta keneltäkään on kohtuullista että voitte moittia meitä valinnoista ja päätöksistä mutta kerrotaan niistä niin kuin asiat ovat tapahtuneet joka ikinen suomalainen lapsi vanhemmistaan riippumatta on oikeutettu kahteenkymmeneen tuntiin varhaiskasvatusta viikossa arvoisa puhemies sitten kysymyksenne jossa maalaatte niin ikään hyvin synkkää kuvaa suomalaisista neuvolapalveluista joiden puolustajia varmasti tämä sali on täynnä neuvolan ei tarvitse olla muuttumaton sitäkin palvelua on syytä kehittää olen iloinnut esimerkiksi hankkeista jotka liittyvät siihen että sekin palvelu tukisi tämän päivän vanhemmuutta yhä enemmän sähköisin ja digitaalisin menetelmin mitä tulee neuvoloiden palvelutuottajapohjaan niin lainsäädännössä yksiselitteisesti neuvolat ovat maakuntien omassa harkinnassa mikäli sen johonkin palvelun osaan haluttaisiin tarjota palvelusetelillä toteutettavaa osuutta neuvoloiden ydin hyvin suurella todennäköisyydellä kaikkialla säilyy julkisen palveluntuotannon

arvoisa puhemies ei nyt pitäisi yrittää puhua mustaa valkoiseksi me kaikki tiedämme hyvin että hallitus on rajannut lasten varhaiskasvatusoikeutta perustuen vanhempien asemaan kaikilla lapsilla ei ole tasa arvoista mahdollisuutta enää kaikkialla suomessa täysiaikaiseen varhaiskasvatukseen ja tämä on fakta

jotka ovat syntyneet laman jälkeen matala koulutus pitkittynyt köyhyys mielenterveysongelmat näyttävät muodostavan esteen joka vaikuttaa pitkälle koko elämään ja tätä taustaa vasten nyt varhaiskasvatusoikeuden rajautuminen kohdistuu juuri näihin joten voisitteko arvioida uudelleen tätä hallituksen päätöstä nyt kun tämä tutkimus on tullut ja toivottavasti herättää kaikki päättäjät

arvoisa puhemies jotta ei synny väärää käsitystä niin jokaisella suomalaisella lapsella on oikeus vähintään kahteenkymmeneen tuntiin pedagogista laadukasta varhaiskasvatusta ja sen yli tarpeen mukaan jos vanhemmat ovat töissä tai on muu syy joka esimerkiksi voi olla joissain tapauksissa lapsen etu

arvoisa puhemies me puhumme nyt kansakunnan ydinkysymyksestä on aivan oikein niin kuin ministeri saarikkokin totesi että meillä lapsista suurin osa voi hyvin ja itse asiassa koko ajan paremmin ja paremmin muistan keskustelleeni jo kymmenisen vuotta sitten professori matti rimpelän kanssa ja rimpelä jo silloin totesi tilanteen suunnilleen tämänkaltaiseksi ja nyt on ydinkysymys se että tämä kehitys on menossa vakavasti huonoon suuntaan meillä ikäluokasta aivan liian suuri osa jää nyt heikoille eväille menestyäkseen koko ajan vaativammassa työelämässä ja elämässä ylipäätään tuossa tutkimuksessa toivotaan tällaisia

arvoisa puhemies kiitos tärkeästä kysymyksestä mitä aiomme tehdä ja olemme tehneet täällä aiemmin jo viitattiin perhekeskuksiin toisin kuin ehkä kysymyksissä aiemmin annettiin ymmärtää niiden ydin koko tämän lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman ydin on lapsen ja perheen elämän katsominen kokonaisuutena lapsi on oppija lapsi on päiväkodissa leikkijä lapsi on vanhempiensa lapsi mutta hän on myös ehkä terveyspalveluiden tarvitsija ja oleellista on ja tämän tutkimuksenkin äärellä havahduin sellaiseen ajatukseen että kyllä suomessa on upea palvelujärjestelmä täällä on kukin hallitus vuorollaan halunnut tehdä parannuksia muutoksia katsonut lapsen etua mutta ehkä ongelman meidän palvelut eivät katso samaan suuntaan aina samaa lasta ja nuorta ja perhettä ja toimivat siiloissa omissa putkissaan ammattilaiset liian yksin ja on ehkä vähän vaikea hahmottaa ja selittää mitä konkreettista muutosta on tapahtunut voisin luetella perhekeskusten määrän laajan koulutusohjelman lastensuojeluammattilaisille mutta kyllä tämän muutoksen ydin on siinä että ammattilaiset aidosti tekevät yhteistyötä ja tietävät toinen toisistaan mitä kukin perheen ja lapsen ympärillä tekee

arvoisa puhemies vien kysymyksen lapsiin jotka ovat jo vähän isompia varhaisteini ikäisiä ja teini ikäisiä mutta meidän kaikkien vastuulla meidän suurin työn murros koskee juuri näitä noin viisitoista vuotiaita viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana meiltä ovat hävinneet työpaikat joihin pelkän peruskoulun varassa saattoi päästä mutta me emme emme ole vielä uudistaneet meidän koulutustarjontaamme ja järjestelmäämme

ja sitten koko ajan ponnekkaammin on ollut oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle kysyisin nyt ministeriltä miten tätä tämän tutkimuksen valossa arvioitte kun tosiaan ei ole enää kysymys laman lapsista vaan myös nousukauden lapsista jotka tuntuvat jäävän saman ongelmatiikan käsiin

arvoisa puhemies hallituksen tavoitteena on se että jokainen nuori suorittaisi vähintäänkin toisen asteen tutkinnon ja pääsisi sitä kautta elämässä eteenpäin en ole vakuuttunut siitä että pakko on tässä ensisijainen tai paras kun katsotaan tutkimustietoa niin sen valossa kaikki tutkimukset viittaavat siihen että on puututtava ongelmiin varhaisemmassa vaiheessa ennaltaehkäisevästi ja sen takia ensisijaista mielestäni olisi vahvistaa varhaiskasvatusta niin kuin hallitus on tehnytkin uusi varhaiskasvatuslaki nyt on käynnistynyt viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu ja tällä viikolla kerroimme että pääsemme laajentamaan sitä niin että yhä useampi lapsi pääsee maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin ensi vuonna mikä on hyvä uutinen samoin varhaiskasvatukseen on tulossa uudenlainen tasa arvorahoitus josta on hyviä kokemuksia peruskoulun puolella ja peruskoulun puolella tämä tasa arvorahoitus on kaksinkertaistettu samoin tarvitaan panostuksia ihan sinne peruskoulun

tutkimuksissa kävi ilmi että jopa kolmannes kouluikäisistä kouluikäisistä kärsii masennuksesta se on todella hätkähdyttävä tieto nostan esiin koulukiusaamisen se on syy syrjäytymiseen yksi syistä perussuomalaiset ovat esittäneet koulurauha asiamiehen viran perustamista kuntiin pieniin pieniin kuntiin

tämä koulurauha asiamies opettajien ja rehtorien lisäksi käsittelisi näitä tapauksia myös ulkopuolisena facebookissa tein yhden tällaisen kokeen viime tammikuussa laitoin sinne oman puhelinnumeroni ja pyysin ilmoittamaan jos on kokemuksia koulukiusaamisesta facebook suunnilleen räjähti käteeni nimittäin satoja vastauksia tuli tämä on suuri ongelma

arvoisa puhemies olen samaa mieltä siitä että koulukiusaaminen on yksi kipeimmistä ongelmista edelleen huolimatta kaikesta siitä hyvästä työstä mitä on tehty vuosien varrella tutkimuspohjaisesti kouluissa kehitetty koulukiusaamisen ehkäisymalleja kiusaamista esiintyy siihen pitäisi pystyä meidän vaikuttamaan ja minä ajattelen itse niin että

tämä ehdotus on sinällään tutkimisen arvoinen ja voidaan palata siihen mutta se mistä haluaisin kertoa teille on se että uusi näkökulma tutkimuspohjaisesti liittyy juuri näihin varhaisiin vuosiin myöskin koulukiusaamisen ehkäisyssä uudessa varhaiskasvatuslaissa on ensimmäistä kertaa nyt mainittuna se että

rouva puhemies laadukas varhaiskasvatus on tutkitusti hyvin tehokas tapa parantaa lasten mahdollisuuksia pärjätä koulussa ja ehkäistä syrjäytymistä ja siksi vihreiden näkemys on se että hallituksen lakkauttama kaikkien lasten tasavertainen oikeus osallistua varhaiskasvatukseen tulisi palauttaa samoin olemme sitä mieltä että ryhmäkokoja tulisi pienentää

suomen psykologiliitto on esittänyt pitkään että varhaiskasvatukseen otettaisiin vastaavanlainen psykologipalvelu kuin on nyt oppilashuollossa peruskouluissa ja olisin kiinnostunut kuulemaan mitä mieltä ministeri saarikko on tästä ehdotuksesta mielestäni se olisi hyvä tapa hyvä keino ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmien syntymistä
arvoisa puhemies tämä kysymys lähti liikkeelle tästä thln tutkimuksesta joka nosti esiin mielenterveyspalveluiden kasvaneen tarpeen olen miettinyt sitä erityisen paljon minä yritän nähdä siinä myös sen positiivisen puolen että ehkä tutkimuksen kohteena on nyt ikäluokka jolle on entistä avoimempaa ja oikeutetumpaa puhua ääneen ja hakea apua mielen syvimpien salojen ahdistukseen tai muihin mielenterveyden ongelmiin ja se on se on lähtökohtaisesti hyvä asia se että mielenterveyden palveluiden käyttö on kasvanut ei automaattisesti välttämättä tarkoita epäonnistumista me emme pysty osoittamaan minun tiedossani olevan tutkimuksen valossa selkeästi lisääntyneitä mielenterveyden ongelmia vaan myös aidosti enemmän niiden tunnistamista ja näiden asioiden palveluiden piiriin päätymistä toki sinänsä luku on myöskin huolestuttava ja ja varhaisten vuosien tuki ei liity pelkästään psykologipalveluihin vaan vanhemmuuden tukeen olen siksi hyvin iloinen että eduskunnan vahvasti rahoittama itla esimerkiksi tulee tutkimuksessaan keskittymään vanhemmuuden tukeen

puhemies hyvinvointivaltion lupaus on ollut se että vaikka tulee köyhistä tai vaikeista perheolosuhteista pystytään koulutuksella ja julkisilla palveluilla tasaamaan ihmisten taustoista johtuvia eroja ja myöskin antamaan kaikille tasa arvoisia mahdollisuuksia rakentaa itselleen kaikista huolestuttavin tulos näistä tutkimuksista on juuri se että juuri tässä tärkeimmässä tehtävässään suomalainen hyvinvointivaltio on epäonnistunut eli me emme katkaisemaan perheiden köyhyyden kierrettä vaan toimeentulotukea tarvitsevien perheiden osuus oli pysynyt lähestulkoon samalla tasolla tämän kymmenen vuoden aikajänteen aikana kyse ei ole siitä etteikö tiedettäisi mitä pitäisi tehdä pitäisi panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen ja juuri siksi herää ihmetys miksi hallitus ei ole valmis myöntämään niitä virheitä mitä vaalikauden alussa tehtiin varhaiskasvatuksen osalta ja korjaamaan niitä esimerkiksi tämä tasa arvorahoitus osoitetaan muun muassa ryhmäkokojen pienentämiseen eli hallituksen itse luoman ongelman korjaamiseen

arvoisa puhemies uskon että salissa vallitsee laaja yhteinen näkemys tästä arvopohjasta että turvataan tasa arvoisia mahdollisuuksia jokaiselle lapselle ihan kotitaustasta riippumatta ja tähän tähtääviä toimenpiteitä tämä hallitus on tehnyt lukuisia yksi niistä on peruskoulun tasa arvorahoituksen kaksinkertaistaminen ja sen instrumentin tuominen myöskin päiväkoteihin ja varhaiskasvatukseen toinen on näkökulman kääntäminen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen ja uusi varhaiskasvatuslaki joka vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja lapsen edun ensisijaisuutta samoin kuin sitten palvelujärjestelmässä tehtävä muutos jossa lisätään ammattilaisten välistä yhteistyötä ja rakennetaan lapsilähtöisempiä perhelähtöisempiä palveluja tosiasia on se että lapset tulevat tänä päivänä moninaisista taustoista ja meidän pitää pystyä löytämään keinoja miten autetaan täsmällisemmin niitä perheitä joissa apua tarvitaan kaikkein kipeimmin

seuraava kysymys edustaja vähämäki
puhemies ilmastonmuutos on vakava asia se on aikamme vakavimpia kysymyksiä sen takia puheenjohtajamme jussi halla aho on ehdottanut kansainvälistä ilmastotullia ja minkä takia sen takia että suomalaista työmiestä tai eläkeläistä ei saa enää laittaa maksamaan näitä ilmastokysymyksiä asumisen ja liikkumisen kustannuksia ei saa enää nostaa ja sen takia että nämä saastuttajamaat täytyy saada vastuuseen ja ne täytyy laittaa maksamaan tällainen maakohtainen ilmastotulli voitaisiin ottaa käyttöön ensiksi hyvin pienenä vuosittain jotta saadaan ohjausvaikutuksia niitä on kahdenlaisia ensinnäkin hankinnat ohjautuvat maihin jotka saastuttavat vähän koska niitten tuotteet ovat edullisia toisaalta nämä kaikki maat joutuvat laskemaan hiilidioksidipäästöjään

että mietitään erilaisia malleja millä ilmastokysymykseen saastuttamiseen päästään kiinni järkevällä ja oikeudenmukaisella tavalla mutta mitä tulee tähän esitykseen kun sitä tässä pohdin niin tullikysymykset kuuluvat euroopan unionille ja meidän täytyy ratkoa niitä siellä yhdessä minusta se varsinainen pihvi ja pointti on se että hiilelle pitää asettaa hinta globaali hiilen hinnoittelu joka silloin rankaisee saastuttajaa ja tämä on se minkä eteen hallitus on toiminut itse olen toiminut maailmanpankin imfn puitteissa valtiovarainministereiden kokouksissa eli ajanut hiilen hiilen globaalia hinnoittelua rangaistaan siis saastuttajaa ja sitä kautta saataisiin ohjautumaan vähäpäästöiseen toimintaan maapallolla ja sitä kautta saataisiin oikeasti vaikuttavia globaaleja ilmastotoimia aikaan mutta on tärkeää että erilaisia vaihtoehtoja mietitään ja kiitos siitä
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
puhemies globaali hiilen hinta on hyvä idea mutta toisena asiana sitten täytyy ottaa huomioon se että toisaalta meidän täytyy myöskin kasvattaa sitä omaa hiilinielua metsää on tohdittava uudistaa sitä täytyy ostaa sitä täytyy hakata kasvattaa ja hoitaa ja oikea puulaji siellä hyvin hoidetussa metsässä lisää hiilinielua meidän metsien vuosikasvu on satakymmentä miljoonaa kuutiota vuosittain ja me voisimme hakata vielä kaksikymmentä miljoonaa kuutiota enemmän vuosittain nyt kun kuitupuun hinta on päälle kaksikymmentä ja tukkipuun liki sitä puuta pitää saada meidän teollisuudelle sitä täytyy saada liikkeelle meidän täytyy saada metsät kuntoon ihmiset sinne luontoon metsiin hoitamaan niitä hiilinielu kasvuun sitten täytyy ottaa huomioon se että meidän metsä on myöskin monien uusien innovaatioitten lähde vaikkapa nanosellu vaatekuidut puupohjaiset kuidut haluaisin kysyä mikä on hallituksen kanta hiilinielujen kasvattamiseen täällä suomessa metsän hyvän hoidon kautta

arvoisa rouva puhemies hallituksen kanta on yksiselitteinen me haluamme turvata metsien hiilinielun kehittymisen ja kasvun niin kuin on jo tapahtunut pitkään me olemme pystyneet kuudessakymmenessä vuodessa kaksinkertaistamaan meidän metsiemme kasvun joka on samalla kaksinkertaistanut myöskin hiilensidontakyvyn samalla me haluamme myöskin korvata uusiutuvilla luonnonvaroilla kestävästi tuotettuna tietenkin

me voimme ja meidän pitää olla ja me haluamme ja hallitus haluaa että suomi on johtava metsämaa maailmassa meidän tietotaidollemme on kysyntää ja totta kai me samalla pidämme omat metsämme kasvukuntoisina monimuotoisina ja myöskin kestävällä tavalla käytettyinä

arvoisa puhemies meidän pitää tehdä ilmastotekoja suomen kilpailukyvyn parantaminen tukee teollisuuden pysymistä suomessa ja se on ilmastoteko asutuskeskusten ulkopuolella auton käyttö on käytännössä välttämätöntä niin työ asiointi kuin koulumatkoihinkin lisäksi harvaanasutussa suomessa polttoaineen hinnalla on suuri merkitys kuljetuskustannuksiin ja sitä kautta tuotteiden hintoihin sekä viennin osalta maamme kilpailukykyyn perussuomalaiset vaatii että energiaveroja alennetaan koska tämä on selvä ilmastoteko koska silloin suomen kilpailukyky parantuu onko hallitus valmis parantamaan suomen kilpailukykyä pitämään teollisuuden suomessa ja mahdollistamaan sen että maaseudullakin voi asua

palveluiden ylläpitämiseksi mutta myös tässä tapauksessa haluaisin korostaa sitä että veroilla on valtava ohjaava merkitys meidän täytyy meidän täytyy enemmän ja enemmän ilmasto ja ympäristöhaittaperusteisesti suunnata verotaakkaa verotusta suunnata niin että se ohjaa esimerkiksi teollisuutta käyttämään vähäpäästöistä tai päästötöntä energiaa suunnata verotusta niin että energiateollisuus joka tuottaa meille välttämätöntä sähköä siirtyisi koko ajan enemmän ja enemmän pois fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa vähäpäästöiseen ja päästöttömään energiatuotantoon jos meillä on vähäpäästöinen energiatuotanto me saamme aikaan ilmastotavoitteita mutta meidän täytyy pitää totta kai kilpailukyvystämme huolta eli siksi verotuksen tason pitää olla kuitenkin järkevää ja kokonaisverotus on se mitä pitää katsoa siksi mielestäni samaan aikaan veropolitiikassa pitää liikkua siihen että vastaavasti kevennetään työn ja yrittämisen verotusta ja silloin me saamme kokonaisveroasteen pysymään järkevänä ja kilpailukyvyn järkevänä

arvoisa puhemies ympäristönäkökulma ansaitsee ehdottomasti erittäin laajan laajan huomion päätöksenteossa mutta samalla tulee muistaa että suomalainen teollisuus on hoitanut ympäristövelvoitteensa vuosien saatossa koko ajan paremmin muun muassa massa ja paperiteollisuutemme tuotannon määrään suhteutetut rikkiyhdistepäästöt vähenivät vuosien kaksituhattaseitsemäntoista välisenä aikana peräti yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia samalla jaksolla teollisuudenalan tuotantoon suhteutettu kaatopaikkajätteen määrä pieneni yhdeksänkymmentäneljä prosenttia ja hiukkaspäästötkin kahdeksankymmentäviisi prosenttia

joku sieltä nyt vain rohkeasti

rouva rouva puhemies rohkea nousi ensinnäkin pitää lähteä tähän kokonaisajatusmaailmaan emme me voi tehdä sillä tavalla että kun suomi on pieni kansakunta se on nyt sitten veturina tässä ilmastonmuutoksessa

me näytämme esimerkkiä ja me olemme pystyneet tekemään sen että me luomme työpaikkoja ilmastonmuutoksella suomalaista cleantechiä suomalaista kiertotaloutta suomalaista uusiutuvaa energiaa sen osaamista arvostetaan maailmalla aivan maailman huippuna olen käynyt lukuisilla vienninedistämismatkoilla joissa on ollut lukuisia yrityksiä matkassa eniten kiinnostavat suomalainen osaaminen koulutus clean tech ja uusiutuvaan energiaan liittyvät asiat me olemme esimerkki maailmalle ja sitä meidän tulee olla myös jatkossa

puhemies oli mukava kuulla kun ministeri orpo selitti että verotuksen pitäisi liikkua siihen suuntaan että verotamme haittojen tuottamista muun muassa ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä ja niillä tuotteilla sitten

voimme alentaa muita veroja olisi tosi mukavaa jos hallitus oikeasti olisi tehnyt näin mutta hallitushan on nimenomaan jättänyt entiselleen fossiilista energiankäyttöä suosivat tuet joita on yli miljardin verran ensi vuodenkin talousarviossa mutta sellainen menettely jolla eu on todella näyttänyt esimerkkiä maailmalle on päästökauppa siitähän siitähän on otettu mallia myös kiinassa ja nyt kysyisin kun hallitus on antanut lakiesityksen eduskunnalle kivihiilen käyttökiellosta aikooko hallitus ajaa sitä että vastaava määrä päästöoikeuksia myös poistetaan eun päästökauppamarkkinoilta sitten kun tämä kivihiilikielto astuu voimaan

ministeri tiilikainen ei ole paikalla mutta pääministeri olkaa hyvä

jonka jonka toimialueeseen tämä kuuluu ei ole paikalla mutta minusta suomi näyttää tässäkin esimerkkiä ollen ensimmäinen maa joka totaalisesti kieltää kivihiilen käytön energiantuotannossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän ja se että me korvaamme sen kotimaisella bioenergialla on minusta askel ehdottomasti oikeaan suuntaan suomi toimii maailmalla esimerkkinä niin bioenergiassa kiertotaloudessa kuin ilmastonmuutoksen vastaisen teknologian kehittämisessä ja esimerkiksi kun vierailin espanjassa ja portugalissa muutama viikko sitten oli todella ilo esitellä sitä suomalaisista jätteistä päätyy vain muutama prosentti enää kaatopaikoille

käytetään uudelleen toimimme todellisessa kiertotaloudessa suomessa ja tätä teknologiaa on hyvä viedä maailmalle ja tämä tuo suomeen jatkuvasti uusia

puhemies esitin kaksi vuotta sitten että hiilitullit tulisi käyttöönottaa eussa pariisin ilmastosopimuksen ulkopuolisille maille silloin ministeri valitettavasti torppasi

pariisin ilmastosopimuksen ulkopuolelle jättäytyneitä maita kannustamaan ne maat jotka eivät aseta hiilelle itse hintaa joutuisivat maksamaan siitä eun rajalla hiilitullin myötä jolloin hiilelle annettaisiin hinta siinä tuontituotteessa rajan kohdalla tämä kannustaisi maita hinnoittelemaan päästöt jo omassa maassaan ja se tasoittaisi kilpailua suomalaiselle teollisuudelle joka on taas päästöjään vähentänyt arvoisa puhemies suomen

puhemies aloitan siitä että mielestäni tämä tilanne on oikeasti niin vakava ilmastonmuutoksen nopeutuneen tahdin myötä että kyllä meidän täytyy miettiä avoimesti kaikkia erilaisia vaihtoehtoja mutta mielestäni hiilitullit sellaisina kuin ne ymmärrän johtaa kaupan esteisiin ja kun meillä on maailmalla jo tällä hetkellä kasvavaa protektionismia joka on suomen kaltaiselle avoimelle maalle erittäin vahingollista niin mielestäni meidän pitäisi kaikkia näitä ratkaisuja pyrkiä miettimään ei edes eurooppalaisittain vaan globaalisti ja oecd tasolla jossa yhteistä veropolitiikkaa tehdään koko ajan mutta kyllä minusta se ensisijainen suunta on se mitä suomen hallitus on ajanut eli hiilen

hinnoittelu globaalisti globaali sopimus johon koko maailma sitoutuu jossa lähdetään hinnoittelemaan hiiltä merkittävällä tavalla se tulee välittömästi ohjaamaan toimintaa energiantuotantoa teollisuustuotantoa puhtaan energian käyttöä minusta se olisi ehdottomasti paras ja ja järkevin

rouva puhemies kuten tiedämme suomen päästöt ovat vuodesta yhdeksänkymmentä puolittuneet ja viimeisenkin vuoden aikana lasku on ollut noin viiden prosentin luokkaa elikkä tässä mielessä olemme kyllä ihan maailman johtavia maita metsien mahdollisuus tehdä hiilinielua yhä paremmaksi on aivan loistava me käymme nyt tänä päivänä keskustelua saako metsiä hakata hyvänen aika meille on on annettu sellainen valtava kansallisaarre ja ennen kaikkea se on kaikkialla tässä maassa ihan pohjoisinta lappia lukuun ottamatta ja kasvu nousee koko ajan ja meillä on mahdollisuuksia oli talousvaliokunnan avoin kuuleminen jossa luonnonvarakeskuksen tutkija sanoi että meillä on sataviisikymmentä miljoonaa mottia teoreettinen maksimi kasvussa kun hoidamme asiamme oikein elikkä meillä on potentiaali kun teemme hommamme oikein kysynkin maa ja metsätalousministeriltä miten hän asennoituu tähän tilanteeseen kun meillä on mahdollisuuksia aivan vaikka kuinka paljon ja tuntuu että kaikki ne henkilöt jotka puoltavat metsien käyttöä ja uutta uutta hyvinvointia tähän maahan asetetaan jopa naurunalaiseen

arvoisa puhemies on selvää että suomi elää metsästä ja samalla kun me elämme metsästä me hoidamme myöskin tätä meidän globaalia vastuutamme ja teemme niitä uusia moderneja asioita mitä metsä mahdollistaa ja puu mahdollistaa kaikissa käyttömuodoissaan

uudistamisaineistomme on siellä huippuluokassaan niin kuin se tällä hetkellä alkaa olla siellä on monia muita keinoja myöskin olemassa tähän hallituksen taholta me olemme monin eri tavoin kannustaneet sekä metsän omistajia että muita tahoja ammattilaisia tähän suuntaan kun meillä on kuusisataatuhatta suomalaista jotka omistavat metsää samalla kun me teemme tätä kannustustyötä samalla on kuusisataatuhatta erilaista tapaa hoitaa metsää mikä pitää yllä myös monimuotoisuutta joka totta kai on myöskin tärkeä siinä mielessä nämä valtion ja hallituksen ja eduskunnan asettamat määrärahat moninkertaistuvat kun metsänomistajat panevat omat rahat myös mukaan

on todellakin tärkeää että saamme hiilelle hinnan ja sen takia on myöskin välttämätöntä että eun laajuinen päästökauppa toimii ja siihen tarvitsemme sen että päästöoikeuksista on niukkuutta eikä runsautta sen takia on aiheellista kysyä mitä mitä teemme tulevaisuudessa mutta taloudellisia ohjauskeinoja on myös muita sosiaalidemokraatit ovat esittäneet kestävän kehityksen arvonlisäveron käyttöönottoa mikä tarkoittaisi sitä että aina silloin kun on kysymys ympäristön kannalta kestävästä kehityksestä silloin tuo arvonlisävero voisi olla alempi ja silloin kun on haitallisesta haitallisesta tekemisestä ja tuotannosta kysymys silloin tuo vero voisi olla kovempi esimerkiksi kiertotalouteen kestävään elintarviketuotantoon kestävään metsätalouteen tämä voisi olla hyvä väline mitä mieltä hallitus

arvoisa rouva puhemies tuossa aikaisemmassa vastauksessani totesin että mielestäni haittojen ympäristön ja ilmaston saastuttamisen verottaminen on paras tapa kerätä verotuottoja ja rangaista

ilmaston tilaa haittaavaa toimintaa siihen missä muodossa se vero tehdään meillä on käytettävissä eri keinojen repertuaari onko se sähköverotuksessa käytetäänkö arvonlisäverotusta nämä ovat niitä keinoja jotka käsissä ovat kun me joudumme kuitenkin koko ajan miettimään tulevaisuuden veropohjaa kestävän kehityksen tavoitteet nousevat koko ajan suurempaan ja suurempaan arvoon tässä olemme kyllä täysin samoilla linjoilla siis sinänsä nyt en ota siihen työvälineeseen itseensä kantaa että onko alvi juuri se paras mutta verotetaan enemmän sitä mikä haittaa se ohjaa oikeaan suuntaan ihmisten toiminnassa ja tuotannossa ja silloin me saamme totisesti tuloksia

arvoisa rouva puhemies tämä hiilelle globaali hinta on todella tärkeä

koska tietyllä tavalla se myöskin samalla mahdollistaa sen että enää ei olisi sitä hiilivuotoa

ei kukaan halua protektionismia mutta nyt väliaikaisesti on annettu erinäköisiä tulleja ja tariffeja vaikka teräkselle tai vaatetukselle tai autoille tai muuta vastaavaa ja yksi mielenkiintoinen kysymys aidosti on onko eu maissa keskusteltu että itse asiassa se olisi joku hiilidioksidivero tai vastaava jolloin eu osoittaisi hyvin modernia näkökulmaa siinä niin että ei mennäkään perinteisiin tuotteisiin vaan aidosti otetaan ilmastonäkökulma huomioon onko eu tasolla neuvoteltu että olisi joku uudenlainen malli

silloin pystyttäisiin ohjaamaan paljon paremmin siihen että ihmiset käyttäisivät niitä tuotteita jotka ovat

arvoisa puhemies tämä jälkimmäinen kysymys siitä että olisi selkeämmin ja avoimemmin näkyvissä hiilijalanjälki kussakin tuotteessa tai toiminnassa on varmasti lähtökohta sille että osataan tehdä toimenpiteitä oikein sitten eusta ja tästä hiilidioksidiverosta tai hiiliverosta mielestäni kyseessä on sama asia se että suomi on nimenomaan ollut se joka on vienyt sitä näihin pöytiin minä olen tuonut valtiovarainministereiden pöydässä esiin sen että nimenomaan hiilen haittojen verotuksen kautta me pystymme vaikuttaviin toimiin koko euroopan laajuisesti ja viemään sitten sitä kautta esimerkkiä myöskin maailmalle me olemme keskustelleet tästä maailmanpankin ja maailman valuuttarahaston johdon kanssa ja he ovat innostuneet suomen mallista sitra tekee aivan loistavaa työtä kokoaa yhteen sitä sitä kehitystä mitä suomessa on tehty nimenomaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja niitä työvälineitä joita meillä käytetään maailmalla on erittäin suurta kiinnostusta suomen malliin me aloitimme jo yhdeksänkymmentä luvun alussa hiilen hinnoittelun ja se on mielestäni tuottanut hyvää jälkeä

molemminpuoliseen suostumukseen nykylain mukaan kyse on raiskauksesta vain silloin kun uhria vastaan on käytetty väkivaltaa tai uhattu sillä kuitenkin tiedämme että raiskaustilanteessa moni uhri jähmettyy eikä raiskaajan edes tarvitse uhata väkivallalla määrittelemällä raiskaus suostumuksen puutteen kautta varmistetaan että uhrit saavat oikeutta ja jokaisen oikeutta päättää omista rajoistaan kunnioitetaan ruotsissa näin on ja aloitteen saama tuki osoittaa että suomalaiset haluavat samaa eduskuntaan on jätetty samansisältöinen lakialoite helmikuussa ja sen allekirjoitti seitsemänkymmentäyhdeksän edustajaa kaikista eri puolueista ministeri häkkänen olette jo maaliskuussa luvannut selvittää lain muuttamista nyt teillä olisi mahdollisuus toimia kysynkin aiotteko edistää lakimuutosta tällä kaudella

arvoisa puhemies kiitos erittäin ajankohtaisesta aiheesta seksuaalirikoslainsäädännön uudistamiseksi on tehty viimeisen viidentoista vuoden aikana aika paljon yksittäisiä uudistuksia ja uskon että pitäisi tehdä kokonaan rikoslain kahdenkymmenen luvun kokonaisuudistus jotta kaikki palaset jäsentyvät oikeille kohdilleen tässä aloitteessa joka on sinänsä erittäin ansiokas on nimenomaan kyse siitä pitäisikö raiskauksen tunnusmerkistöä muuttaa rikoslaissa jotta rikosvastuu toteutuisi paremmin kaikki tässä salissa varmasti ovat yhtä mieltä siitä että rikosvastuun pitää toteutua mahdollisimman tehokkaasti jotta rikolliset saadaan vastuuseen teoistaan ja nyt on kyse siitä että mikä pykälän kirjoittamistapa on oikea jotta henkilöt saadaan vastuuseen tälläkään hetkellä meidän rikoslaki ei lähde siitä että että jotenkin pitäisi erikseen vastustella eli myös tuomion voi saada vaikka henkilö ei myös kansainvälisesti on tämä kysymys ollut keskustelussa meillä on jo kaksikymmentä vuotta rikoslaki lähtenyt siitä että varsinaista suostumusta ei nimenomaisesti tarvitse antaa siihen tekoon ilman että voi tulla mutta tämä on valmistelussa oikeusministeriössä ja nyt on loppuvuodesta tulossa ulos arviomuistio
puhemies toivon todellakin että ministeri ehtisi tuoda tuon lakimuutoksen vielä tällä kaudella mutta ensi viikolla vietetään naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää naisten parisuhteessa kokema väkivalta on suomessa valtava ongelma ja iso yhteiskunnallinen häpeätahra arviolta joka kolmas suomalainen nainen kokee elämänsä aikana väkivaltaa lähisuhteessa resurssit naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ovat suomessa edelleen aivan liian pienet turvakotipaikkojen määrä ei vastaa suosituksia eikä todellista tarvetta vaikka olemme sitoutuneet istanbulin sopimukseen turvakoteja on liian harvassa ja välimatkat ovat liian pitkiä joka vuosi satoja apua hakevia naisia ja lapsia joudutaan käännyttämään turvakotien ovilta kysynkin asianomaiselta ministeriltä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi suomessa
arvoisa puhemies on ryhdytty minusta on erittäin hienoa että suomi sitoutui istanbulin sopimukseen ja sitä kautta naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön ja se on konkreettisesti tarkoittanut muun muassa mainittujen turvakotipaikkojen määrän ja niihin kohdistuvan rahoituksen kasvua jos oikein muistan seitsemälläkymmenellä prosentilla olemme lisänneet merkittävästi turvakotipaikkoja ja sekään ei ole riittävästi mutta kasvu on ollut merkittävää lisäksi äskeiseen keskusteluun ja seksuaalirikosten uhreihin liittyen me olemme perustaneet useamman yliopistokeskussairaalan yhteyteen seksuaalirikosten uhrien tukikeskuksen me olemme avanneet puhelinpalvelun joka on ollut surullisen suosittu ja kohderyhmänä ovat nimenomaan lähisuhdeväkivaltaa kokevat henkilöt ja uusimpana ja minusta ehkä yhtenä tärkeimpänä ulottuvuutena tämän sopimuksen ratifiointina ja paremman todellisuuden rakentamisena lähisuhdeväkivaltaan liittyen me olemme tiivistäneet yhteistyötä sisäministeriön kanssa niin että tämän kuun lopulla järjestämme pyöreän pöydän niin että myös poliisin kautta yhä vahvemmin ja rohkeammin puututtaisiin tilanteisiin joita he kentällä kohtaavat joissa selvästi tapahtuu väkivallantekoja kodeissa

mielipiteen ja sananvapaus ja niiden suojelu on demokraattisen yhteiskunnan perusosa myös kokoontumisvapaus vapaaseen yhteiskuntaan kuuluvat oikeus ja mahdollisuus järjestää mielenosoitus ja osallistua mielenosoitukseen nyt oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen koskien kokoontumisvapautta luonnoksen mukaan ohjeistus ohjeistus mielenosoituksen järjestämiseen muuttuisi siten että nykyisen kuuden tunnin sijaan poliisille tulisi tehdä ilmoitus tapahtumasta kolme päivää aikaisemmin tämä merkittävä muutos on ymmärrettävästi herättänyt laajasti huolta kansalaisyhteiskunnassa ja johtavat ihmisoikeusasiantuntijat ovat nähneet sen perusoikeuksia kaventavana ja sen tarvetta huonosti perusteltuna perusteluna on esitetty että näin voidaan turvata poliisin toimintaedellytykset mielenosoituksissa ja näissä tilanteissa kysyisin hallitukselta ei kai tässä nyt vastata poliisin resurssipulaan kaventamalla kansalaisten perusoikeuksia
arvoisa puhemies kokoontumisvapaus on perustuslaillinen oikeus niin kuin kysyjä toi tässä esiin ja valtiovallalla on velvollisuus ja tehtävä turvata kokoontumisvapauden käyttäminen nyt ovat yleistyneet vastamielenosoitukset jopa joitain väkivaltaisia ilmiöitä on tapahtunut meillä on nyt laissa semmoinen ennakkoilmoittamisvelvollisuus mielenosoituksista joissa esimerkiksi tarvitaan poliisin liikennejärjestelytoimenpiteitä tai poliisi paikalle jotta ulkopuoliset eivät pääse häiritsemään näitä mielenosoittajia ja kuuden tunnin aika mikä nykyään nykyään on on poliisin piirissä koettu liian lyhyeksi ajaksi jotta poliisi kykenee turvaamaan kaikkien oikeuden osoittaa mieltään sen takia laki on lausunnoilla että tätä ennakkoilmoittamisaikaa aiotaan pidentää että poliisi kykenee turvaamaan kaikkien oikeuden osoittaa mieltään mikä se ennakkoilmoittamisajan pituus tulee olemaan se ratkaistaan vasta

kolme päivää tuntuu kohtuuttoman pitkältä ajalta ja viesti kansalaisyhteiskunnalle on se että spontaani mielenosoituksen järjestäminen tehdään vaikeaksi ellei mahdottomaksi tämä luonnos on lähetetty kommentoitavaksi lausunnolle ainoastaan kuudelle taholle ja vastausaikaa on annettu vain kolme viikkoa pidättekö ministeri häkkänen tätä riittävänä kansalaisyhteiskunnan

niitten kaikkien rauhanomaisia mielenosoituksia järjestävien järjestöjen joitten toimintaan tämä keskeisesti vaikuttaa
arvoisa puhemies ensinnäkin spontaanit mielenilmaukset ovat sallittuja nyt ja tulevat olemaan myös jatkossa sallittuja eli jos halutaan osoittaa yhtäkkiä mieltä hyvin nopealla aikataululla hallituksen linjauksia vastaan tai vaikka opposition linjauksia vastaan niin se onnistuu hyvin nopealla aikataululla mutta kyse on siitä että pitää ennakkoon ilmoittaa jos tämä mielenilmaus järjestetään vaikkapa helsingin keskustassa mannerheimintiellä ja on selvä vaara siitä että se aiheuttaa myös yleiselle järjestykselle tässä tapauksessa poliisilla on velvollisuus siihen että se kykenee turvaamaan että yhteiskunta pystyy muuten toimimaan järjestäytyneesti että ohikulkijoita ei vaaranneta ja jokainen voi osoittaa rauhassa omaa mieltään onko tämä aika kolme vuorokautta tai vuorokausi tai kaksi se tullaan ratkaisemaan myöhemmin ja katsotaan lausuntojen pohjalta lausunnot lausunnot on lähetetty muun muassa kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnalle joka kokoaa hyvin monilta järjestöiltä näitä näkemyksiä on myös hyvä huomioida että lausuntopalautepalvelu on nykyään täysin avoin kaikille ja siitä on hyvin laajalti tiedotettu elikkä kaikki voivat antaa lausuntonsa

yhteiskuntamme menettää vuosittain miljardeja työkyvyttömyyseläkkeiden sairauspoissaolojen sairaana työskentelyn ja työtapaturmien takia samalla on tietenkin tärkeää muistaa että ei kyse ole pelkästään vain rahasta

arvoisa rouva puhemies tämä on aivan totta mitä edustaja nosti esille eli työolosuhteisiin työhyvinvointiin työturvallisuuteen nimenoman työturvallisuuteen panostamalla säästetään paitsi inhimillistä pääomaa mutta myöskin siis aivan selvää rahaa meillä on käynnissä siis myöskin stmn ja työ ja elinkeinoministeriön yhteisenä hankkeena nimenomaan työhyvinvointiin panostaminen siihen on resursoitu monin erilaisin hankkein ja tämä työhyvinvointi on aivan varmasti sosiaali ja terveysministeriön tärkeässä fokuksessa
tähän otetaan lisäkysymys siniseltä eduskuntaryhmältä jolla oli samantyyppinen kysymys aiheena

tänään julkaistiin kuluvan hallituskauden tärkein selvitys tuija oivo ja raija kerätär luovuttivat osatyökykyisten tilannetta kartoittaneen selvityksen ja useita erittäin käyttökelpoisia toimenpide ehdotuksia sosiaali ja terveysministeri mattilalle ja työministeri lindströmille selvityksestä kävi ilmi että työttömät jäävät vaille terveyspalveluita ohjausta ja kuntoutusta pelkällä työttömyys ja sairauspäivärahalla ei kukaan lisää omaa työkykyään vaan oikeilla räätälöidyillä palveluilla kysymys on ennen kaikkea siitä miten me ihmisiä kohtelemme ja miten ajattelemme heidän roolistaan tässä yhteiskunnassa kaikki ihmiset ovat arvokkaita ja kaikkien työpanos on tärkeä kysyisinkin asianosaiselta ministeriltä mitä raportin pohjalta on tarkoitus

arvoisa puhemies joo tosiaan tänään luovutettiin tämä selvitys jota kovasti on odotettu se on se on karua luettavaa mutta hyvä niin me olemme työllisyysasteessa seitsemässäkymmenessäkahdessa prosentissa ja nyt on niin kuin sanottu laarin pohjat kaavittu työvoimapalveluitten keinot puuttua siihen että saataisiin työllisyysaste nostettua seitsemäänkymmeneenviiteen aika rajalliset ja sen takia tämä raportti tuo esille sellaisia keinoja joilla me voimme puuttua totta kai se se vaatii tuekseen sosiaaliturvauudistuksen se vaatii sen että tehdään isoja uudistuksia järjestelmiin mutta isoin ongelma on tässä se että työttömät ovat monesti heille väärien palveluitten kohteena tämän selvityksen tavoitteena on käynnistää lukuisa määrä toimenpiteitä jotka ulottuvat myös seuraavalle hallituskaudelle toimenpiteenä tulen pyytämään kaikilta eduskuntaryhmiltä edustajan keskustelemaan tästä asiasta jotta tämä viestikapula menisi tältä hallitukselta seuraavalle hallitukselle tämä ei ole hallitus oppositio kysymys tämä on ratkaistava jos me haluamme päästä seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin työllisyysasteessa ja inhimillisesti oikeaan

keritään vielä yksi kysymys pääkysymyksen esittää kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja essayah ja lisäkysymyksen edustaja salolainen
arvoisa rouva puhemies iso britannian eu ero eli brexit on valitettava monen tahon kannalta ei vähiten suomen talouden kannalta koska mehän tiedämme että britannia on yksi suomen suurimmista kauppakumppaneista viime vuonna britannian ja suomen välinen vienti oli noin kaksi miljardia

eilisen päivän aikana hyvin eteenpäin eli eli on syntynyt yhteisymmärrys siitä miten erosopimus tehdään tätä kuuta euroopan neuvosto neuvosto kokoontuu ja mikäli tuolle syntyneelle sovulle annetaan siinä siunaus niin niin tämä prosessi lähtee eteenpäin ja ja eu parlamentti käsittelee asian ja brittiparlamentti samoin silloin päästään kun kaikki nämä elimet tämän käsittelevät ja positiivinen tulos syntyy hallittuun eroon se on tietenkin ensimmäinen tavoitteemme mutta samalla valmistaudumme siihen tietenkin eun puitteissa eun vastuulla on kauppasopimukset

valmisteluja on jo tehty senkin eteen että kova ero syntyy ja ja siinä tilanteessa että syntyisi kova ero eun kanssa sitten toimimme yhdessä että

arvoisa rouva puhemies eu maiden suurlähettiläät kokoontuvat tässä viikonvaihteessa antamaan kommenttinsa tästä brexit ratkaisusta josta nyt on pari päivää keskusteltu te pääministeri matkustatte runsaan viikon kuluttua esittämään suomen kannan eu huippukokoukseen kysyn mitä kysymyksiä aiotte painottaa näissä eri esiintymisissä ja näissä näissä kysymyksissä jotka tulevat esille

puhemies tässä erosopimuksessa on kolme tärkeää asiaa kansalaisten kysymys maksukysymykset ja pohjois irlannin kysymys näistä kolmesta asiasta nyt on yhteisymmärrys syntynyt mutta samassa yhteydessä teemme myöskin poliittisen linjauksen uudesta suhteesta ja siinä uudessa suhteessa suomelle on äärimmäisen tärkeää se että kauppasuhde säilyy häiriöttömänä tästä eteenpäinkin ja ehkä toinen suomelle tärkein pilari on sitten turvallisuusyhteistyön jatkuminen häiriöttömästi sekä puolustusyhteistyön alueella että sisäisen turvallisuuden alueella ja kun erosopimuksen suomelle tärkeät kysymykset näyttävät nyt ratkenneen ehkä kysymykseni koskettavat sitten näitä tulevan suhteen linjaukseen liittyviä kysymyksiä kaupasta ja turvallisuudesta

lähetekeskustelua varten esitellään

ministeri lindström esittelee ja muut siirtyvät olkaa hyvä ulkopuolelle kokoustamaan

arvoisa arvoisa puhemies tämä kiistelty esitys koskee työsopimuslaissa säädettyä henkilöperusteista irtisanomisperustetta nykyisen voimassa olevan lain mukaan työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen asiallisesta ja painavasta syystä ja tällaisena syynä voi tulla kysymykseen työntekijän työsuhteesta johtuvan olennaisen velvoitteen vakava rikkominen tai laiminlyönti niin ikään työntekijän työntekoedellytysten olennainen muuttuminen voi olla peruste työsuhteen päättämiseen siinä tapauksessa kun työntekijä ei enää selviä työtehtävistään syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän ja työnantajan olosuhteet kokonaisuudessaan näin ollen irtisanomisperusteen arviointi on aina kokonaisarviointia tässä esityksessä ehdotetaan että kokonaisarvioinnissa otettaisiin työntekijän ja työnantajan olosuhteiden lisäksi huomioon työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä muutos korostaisi työnantajan pienen henkilöstömäärän painoarvoa irtisanomisperustetta koskevassa kokonaisharkinnassa silloin kun työntekijän moitittavalla menettelyllä tai työntekoedellytysten muutoksella on työnantajaan tuntuvia vaikutuksia tämän toiminnan pienimuotoisuudesta johtuen sääntelyn taustalla on pienen työnantajan suhteellisesti heikommat edellytykset kantaa työntekijän moitittavan menettelyn tai työntekoedellytysten heikentymisen seurauksia tämän esityksen tavoitteena on madaltaa työnantajan työllistämiskynnystä mielivaltainen tai vähäinen syy ei jatkossakaan oikeuta irtisanomiseen lisäksi voimassa olevaan lakiin sisältyvää kiellettyjen irtisanomisperusteiden luetteloa sovelletaan yhä kaiken kokoisissa yrityksissä olisi jatkossakin yleensä varoitettava ennen irtisanomista ja annettava mahdollisuus korjata menettelynsä lisäksi ennen irtisanomista työnantajan tulisi jatkossakin selvittää voidaanko irtisanominen välttää tarjoamalla työntekijälle muuta hänelle soveltuvaa työtä tämän lisäksi hallitus esittää että työttömyysturvan korvauksetonta määräaikaa eli eli niin sanottua karenssia lyhennetään kuuteenkymmeneen päivään jos työnantaja päättää työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä nykyisin työnhakijalle asetetaan näissä tilanteissa yhdeksänkymmenen päivän karenssi kuten nykyisin tätä korvauksetonta määräaikaa ei aseteta jos työsuhteen päättyminen johtuu muusta kuin työnhakijan moitittavana pidettävästä menettelystä tämä asiahan on ollut nyt sitten kolmikantaisessa valmistelussa sen pykälän perusteiden osalta ja se kolmikantainen työryhmä siis se työryhmä oli yksimielinen siis järjestöt sinällään he eivät ole siunanneet tätä itse esitystä mutta tämän pykälän perusteita valmistellut työryhmä oli yksimielinen ja toivon että tämä asia huomioidaan kun tätä asiaa kommentoidaan keskustelussa

no niin varmasti on sitten debatin aika tässä heti ensiksi

arvoisa puhemies hallitus lähti ajamaan ahkerien pienyritysten työntekijöiden asettamista eri asemaan heikommilla työehdoilla ja toivottavasti siitä prosessista joka nähtiin täällä syksyn aikana jatkossa otetaan opiksi se riidan siemen jonka hallitus kylvi aiheutti levottomuutta työmarkkinoille ja toivottavasti tästä opitaan se että jatkossa suomalaista työelämää kehitetään enemmän sovun kuin riidan kautta lopputulemahan tässä on se että hallitus tosiasiassa tässä perääntyi käytännössä kokonaan ja joka täällä on käytännössä jäljelle jää että lakiesityksen perusteluilla tai mietinnöllä yritetään ikään kuin tuoda uutta lainsäädäntöä se ei ei ole koskaan hyvä tilanne tämä karenssin lyhentäminen on mutta tässä perusvirityksessä edelleen se että perusteluilla yritetään lainsäädäntöä tehdä ei ole koskaan hyvää prosessia sen takia

mielestäni on erinomainen asia että tämä täysin yli mittojensa paisunut kiista työmarkkinoilla saatiin sovinnolla ratkaistua ja että työmarkkinoille löytyi sellainen ratkaisu hallituksen tekemänä ehdotuksena joka lopetti nämä poliittiset lakot

oikeutus pitäisi laajemminkin kyseenalaistaa onhan voimassa työrauhavelvoite ja kuitenkin siis saadaan mennä lakkoon jos esimerkiksi hallituksen politiikka ei miellytä mitä sitten tulee edustaja lindtmanin puheenvuoroon niin pitää sanoa että nyt edustaja lindtman on kyllä väärässä tässä nimenomaan pykälään tuodaan tämä näkökulma että myös yrityksessä olevien työntekijöiden määrä on otettava huomioon tämä on tärkeä uudistus jolla pienyrittäjien työllistämismahdollisuutta tuetaan

arvoisa rouva puhemies täällä niin kuin aikaisemminkin työsopimuslain seitsemässä luvussa on tämä

on alentunut olennaisesti ja haluaisin että ministeri lindström nyt kertoisi että mitä on se olennaisesti että nytten tässä kun katsotaan sitten kokonaisarviointina yrityksien kykyä pitää työntekijää siellä yrityksessä niin mahdollistaako tämä nyt sen että pienemmissä

vanhempi ihminen ei kykene enää siihen samaan työtahtiin

että jos reilusti ministeri lindström tämä nyt sitä että vanhemmat työntekijät sitten laitetaan helpommin pois toinen asia tässä nyt on tämä että tulee karenssia yhdeksänkymmentä päivää jos pätevää syytä työntekijä irtisanoo itsensä ja kuusikymmentä päivää jos työsuhde

nyt yrityksissä siihen että kun työntekijä työntekijä ei enää halua olla siellä yrityksessä töissä se tekee itsensä hankalaksi ja pääsee pienemmällä karenssilla

puhemies tässä edustaja lindtman otti esille ahkerat työntekijät pienissä yrityksissä totta kai ahkerat työntekijät yhtälailla ahkerat pienyrittäjät tässähän yritetään löytää ratkaisua jonka minun mielestäni pitäisi palvella kumpaakin osapuolta tässä on nyt keskustelussa unohtunut hieman se että minullekin on tullut paljon palautetta ja varmasti monelle siitä että on myös paljon pienissä yrityksissä toimivia työntekijöitä jotka haluavat tämäntyyppistä lainsäädäntöä siksi että he ovat kokeneet niitä samoja ongelmia niitten toisten työntekijöiden kanssa kuin se pienyrittäjä on voinut kokea

enemmistö äänesti luottamusäänestyksessä käytännössä tätä lakiesitystä vastaan yksi äänesti puolesta ja kolme oli poissa ja käveli saliin sen jälkeen kun äänestys oli käyty kolmeen eri palaan hajosi perussuomalaiset näin merkittävässä

puhemies tämä esitys on vähemmän huono kuin se hallituksen aikaisempi luonnos joka julkisuudessa on ollut ja siitä muokattu esitys sen ydin ei kuitenkaan ole muuttunut hallitus uskoo tässä että helpottamalla irtisanomista parannetaan työllisyyttä minä en siihen usko eivätkä oikein tunnu uskovan kovin voimakkaasti ne tutkijatkaan jotka ovat hallituksen tilauksesta tutkimusta tähän tehneet jos katsoo ministeriön ja yrittäjäjärjestöjen yhteistä selvitystä se osoittaa että kolmekymmentä prosenttia pienistä yrityksistä ei työllistä koska ei ole tarvetta seitsemäntoista prosenttia

koska kysyntä on epävakaata kahdeksantoista prosenttia sanoo syyksi työvoiman saatavuuden ja niin edelleen irtisanomiskynnys on hyvin pienillä prosenteilla oleellista olisi puuttua työvoiman saatavuuteen ja siihen että meillä on osaavaa työvoimaa ja tässä hallitus on toiminut päinvastaiseen suuntaan se on kyllä lisännyt omaehtoista kouluttautumista työttömille mutta vähentänyt työvoimapoliittista ammatillista koulutusta lukuun ottamatta näitä pieniä lisäyksiä lisäksi tämä sotkee pahasti kollektiiviset ja henkilökohtaiset perusteet kun niillä kuitenkin on eri tausta

arvoisa puhemies edustaja filatov luetteli tässä näitä yrityksiin kohdistuneita kyselyitä mutta nämä numerot taisivat tarkoittaa sitä mitä yritykset pitävät merkittävimpänä työllistämisen esteenä työllistämisen esteenä se että ei ole merkittävin ei tietysti tarkoita etteikö olisi merkittävä yrityksistä on itse asiassa aika monta yritystä lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen että työmarkkinoillemme on ilmaantunut toistasataatuhatta yksinyrittäjää ja kun ei ole mitään syytä ajatella että yrityskoko yksi olisi jotenkin erityisen hyvä tai optimaalinen tuotannollisen tehokkuuden kannalta niin kyllähän tämä kertoo siitä että meillä on työllistämiseen selvästi jonkinlainen kynnys jota kannattaa yrittää tällaisella lainsäädännöllä pienentää ja senhän tämä laki tulee tekemään

kun nyt katselee niin täytyy ihmetellä miksi ylipäänsä piti käydä tämä omituinen ulkoparlamentaarinen prosessi ja ja vatuloida näiden yritysten henkilömäärän suhteen nyt tämän esityksen joka meillä edessämme on olisi voinut tuoda tähän saliin pienemmälläkin vaivalla koska tästähän juuri puhuttiin siitä että yrityksen koko ja muut olosuhteet huomioitaisiin irtisanomistilanteessa tämä oli juuri se ongelma jota piti varsinaisesti korjata se minua kuitenkin hieman tässä ihmetyttää että olemme taas sen tilanteen edessä että yritämme korjata lainsäädännöllä sitä että tosiasiassa oikeusistuimet eivät sovella lakia mielestämme oikein sillä harkintavallalla joka niillä jo varsinaisesti olisi olemassa kuinka näin voi käydä kerta toisensa jälkeen onko näissä pykälissä nyt sitten takeet siitä että lakia tulkitaan oikein ja kohtuullisesti tätä toivon valiokunnan huolellisesti punnitsevan käsittelyssään että onko tällä nyt sitten työllistäviä vaikutuksia vai onko tämä esitys loppujen lopuksi aivan nollan arvoinen

arvoisa puhemies normaalistihan lakiesityksen kaava menee niin että ensin esitellään tavoitteet sitten selitetään vaikutusarvioissa mitenkä tämä lakiesitys vie näitä tavoitteita eteenpäin tämä on siitä poikkeuksellinen lakiesitys että tässä ensin esitellään tavoitteet ja sitten vaikutusarviossa selvitetään että tämä lakiesitys ei vie näitä tavoitteita eteenpäin tämä ei paranna työllisyyttä eikä se myöskään paranna pienen työnantajan oikeusvarmuutta joka oli se toinen tavoite joka tässä tavoiteosiossa esitetään se vaikutus mihinkä yrityksiin tämä ylipäätään kohdistuu selviää vasta vuosien kuluttua kun oikeuskäytäntö varmistuu ei mitenkään voi ajatella että sellainen lainsäädäntö jotenkin parantaisi oikeusvarmuutta

arvoisa puhemies niin nyt tässä salissa kuin aiemminkin kun tätä keskustelua on käyty on pistänyt korvaan oikeastaan se että tätä keskustelua käyvät sellaiset henkilöt joilla ei ole itsellään minkäännäköistä kokemusta eikä itse asiassa kovin paljon ajatustakaan työllistämisestä mitä se käytännön tasolla on aika vähän on on niitä henkilöitä ja kun niitä on ollut paikalla niin ne ovat tälle lakiesitykselle olleet poikkeuksetta myönteisiä

paljon suurempi sitoutuminen kuin suuressa yrityksessä tämän henkilön työntekijän arkielämään ja vastuun kantamista siitä siksi rekrytointi on äärimmäisen tärkeätä pienessä yrityksessä tehdä oikein käytän yksi kautta sata suhdetta jos on työnantaja jolla on sata työntekijää ja yritys jolla on yksi työntekijä epäonnistunut rekry se tarkoittaa suuressa yrityksessä kuin siellä olisivat kaikki sata työntekijää epäonnistuneita rekryjä nyt ministeriltä kysynkin onko tällä vaikutuksia jatkossa

puhemies minä olen ollut yrittäjänä yli kuusi vuotta olen palkannut pieneen yritykseen työntekijän ja hyvin ymmärrän sen että taloudellinen riski siitä että liikevaihto ei kasva sen toisen työntekijän verran vaikuttaa tilanteeseen olen myöskin hoitanut työurani aikana yli kahdeksansataa työoikeusjuttua joista varmaan puolet liittyi työsuhteen päättymisiin ja ymmärrän sen hyvin että pienyrittäjä yksin toimiessaan toimitusjohtajana ja siivoojana tarvitsee apua sen takia me olemme esittäneet kahdenkymmenentuhannen euron verovähennystä helpottaaksemme taloudellista riskiä ja toisaalta helpottaaksemme oikeudellista neuvontaa julkista oikeusneuvontaa mutta minä olen huolissani tämän lain sisällöstä sen takia että se oikeastaan toteaa olemassa olevan oikeustilan pykälässä ja johtaa siihen että sitä pitää tulkita tuomioistuimessa tästä eteenpäin uudelleen se se aiheuttaa epäselvän oikeustilan kunnes korkein oikeus on ratkaisukäytäntöä tähän rakentanut ja minun mielestäni tämä ei ole kannatettava esitys

arvoisa

on nyt tässä mallissa ja myöskin työmarkkinoilla on on rauha mutta jos me katsomme vähän isompaa kuvaa niin kun me katsomme sitä että miten meidän työnantajayritysten määrä on kehittynyt se ei ole noussut oikeastaan lainkaan siitä mitä se oli yhdeksänkymmentä luvulla se laski ja määrä on noussut valtavasti kuten vartiainen sanoi mutta kynnys ottaa työntekijä on todella korkea toinen juttu on se että lähes kaikki ylivoimainen valtaosa yksityisen sektorin uusista työpaikoista syntyy sitä työllistämispotentiaalia ei hyödynnetä niin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia saavuttaa prosentin työllisyysastetta eli nämä ovat ihan olennaisia kysymyksiä että me pystymme työnantajariskiä kohtuullistamaan ja siitä on tässä kysymys ja siitä on ollut kysymys myös niissä edellisissä uudistuksissa joita hallitus on vienyt eteenpäin ja sen takia meidän työllisyysastehan on nyt jo merkittävästi parantunut

arvoisa puhemies huono mutta vähemmän huono kuin ennen on mielestäni aika sopiva kiteytys tästä esityksestä onhan tämä koko prosessi ollut melkoinen farssi kun kaikki ne muutokset mitä hallitus valmistelun yhteydessä on tehnyt ovat oikeastaan osoittaneet opposition kritiikin oikeaksi ensin luovutaan tästä kahdenkymmenen työntekijän rajasta sitten luovutaan kymmenen työntekijän rajauksesta kokonaan ja sen jälkeen vielä muutetaan lain perusteluja myöskin hallituspuolueiden edustajat pikkuhiljaa alkavat puhumaan työllistämisriskistä ja ja alkavat puhumaan muista tekijöistä kuin tästä työllisyyden edistämisestä jolla se ensin perusteltiin vaikka tutkimusten mukaan ja arvioiden mukaan tällä ei tule olemaan mitään työllisyyttä edistävää vaikutusta

myöskin kangistavat työmarkkinoita työntekijöiden näkökulmasta

arvoisa puhemies minulla on pari kysymystä ministerille ensinnäkin mikä muuttuu nykykäytäntöön verrattuna sillä nykyisinkin tehdään kokonaisarviointia jossa yrityksen koko huomioidaan ja johtaako tämä epämääräisyys siihen että jatkossa oikeudessa päätetään mitä tämä laki nyt sitten oikeasti tarkoittaa pelkään että tämä laki toteutuessaan tuo epävarmuutta työmarkkinoille pitkäksi aikaa eteenpäin lisäksi lakiesityksessähän on samat ongelmat kuin alkuperäisessäkin esityksessä vaikutukset työllisyyteen ovat hyvin kyseenalaisia ja vaikutustenarvioinnit ovat puutteellisia ja toisaalta eikös ole vähän outoa että pyydetyt selvitykset on annettu koskien eri esitystä kuin mitä tämä esitys on ja eikö silloin ole kyseenalaista missä määrin niitä voidaan pitää relevantteina tähän lakiesitykseen

arvoisa arvoisa puhemies se mitä edustaja satonen esimerkiksi puhui tästä palkkaamisen kynnyksen madaltamisesta ja ja tämän lakiesityksen vaikutuksista työllisyyteen oli sinänsä ihan kaunis tarina mutta kuten tässä on todettu mitä tällä ajetaan eli lisää työllisyyttä niin tämä lakiesitys ei siihen vastaa tämä lakiesitys ei siihen vastaa näin olemme todenneet jo pitkään hallitushan välillä toi tiedonannon luottamuslauseäänestyksessä se sanoi että vain silloin esitetty malli kelpaa no hyvä että kelpaa ja kelpaa joku muukin mutta tämäkään ei siihen kysymykseen vastaa parempiakin keinoja olisi mutta arvoisa puhemies tässä vaan kirjataan pykälään käytännössä nykytila ja sitten perusteita muokataan ja jää nähtäväksi miten tuomioistuimet jatkossa tulkitsevat mutta te voitte hälventää nämä pelot työministeri lindström mikä on sellainen moitittava käytös joka nykylain nojalla ei riitä irtisanomiseen mutta tämän uuden lain nojalla riittää tähän yksinkertainen vastaus niin tämä selkiytyy

sosiaalidemokraateista on itse asiassa kaikkia näitä toimenpiteitä vastustettu samoilla kriteereillä ja ne ovat tuoneet tähän maahan arviolta kolmekymmentätuhatta työpaikkaa kiitosta siitä että sopimus löytyi sovinto on aina parempi kuin riitely tärkeintä on nyt tehdä työtä sen eteen että mahdollisimman moni saisi töitä työtä on tarjolla ja juuri pienissä yrityksissä ja hyvä että siihen nyt kannustetaan

arvoisa rouva puhemies täytyy sanoa että pitkään kesti tämän joululahjan paketoiminen ja tuoda se tänne eduskuntaan olisin yhtä erityistä kysynyt liittyen juuri tähän mitä edellä kysyttiin että mikä nyt sitten muuttuu yhtenä osana kun näitä perusteluita on lukenut niin ja edustaja turuselle täytyy sanoa ollut kanssa muutaman muutaman irtisanomistilanteen selvittelemässä niin että luulen tietäväni mistä mistä puhun mutta täällä on tämä luottamuspula joka on nyt semmoinen uusi elementti joka ei aivan täysin nyt ainakaan edustaja myllykoskelle näin kertalukemisella avaudu onko niin että luottamuspula on erilaista pienessä yrityksessä kuin isossa yrityksessä voiko vähempi luottamuspula johtaa irtisanomiseen pienessä yrityksessä helpommin kuin isossa yrityksessä ja mitä konkreettista tarkoitetaan luottamuspulalla kun se tähän asti irtisanomistilanteissa on tarkoittanut jotain konkreettista eli esimerkiksi työaikakirjanpidon väärentämistä tai jotakin muuta että mitä tämä luottamuspula tarkoittaa

arvoisa rouva puhemies se yhteiskunnallinen riita joka nähtiin tämän esityksen edellisen version vaikutuksia arvioitaessa ja tarkasteltaessa oli kyllä kohtuuttoman suuri verrattuna tämän ja sen esityksen vaikutuksiin ja vakavuuteen on hyvä että hallitus on nyt vihdoin tuonut tämän esityksen tänne saliin ja eduskunnan päätettäväksi ja se on jalostunut paremmaksi

mutta kyllähän tämä on sellainen asia että tätä työllistämiskynnystä pitäisi laajemminkin alentaa se on tällä hetkellä erittäin vakava ongelma maassa on satojatuhansia työttömiä ja erittäin paljon avoimia työpaikkoja ja työmarkkinat eivät toimi kun tekijät ja työt eivät kohtaa ja siihen meidän pitää jatkossa puuttua

aikana oikeastaan muutama keskeisempi asia on herättänyt paljon keskustelua no ensimmäinen liittyy juuri tähän että hallitus tavoittelee tällä uudistuksella työllisyyden lisääntymistä no valitettavasti sitten ne hallituksen itse tilaamat selvitykset jotka kyllä koskevat vieläpä jopa eri tilannetta mikä silloin keväällä oli eivät kyllä tue tätä näkemystä joten on varmaan ihan ymmärrettävää että esitetään sellaisia kysymyksiä että olisiko ehkä joku muu toimenpide jolla olisi suurempi vaikutus tähän työllisyyteen jota tässä tilanteessa kannattaisi nyt edistää no toinen keskeinen kysymys sitten liittyy siihen että koko tämän prosessin aikana on esitetty se sama kysymys että kertokaa yksikin konkreettinen esimerkki siitä miten tilanne muuttuu tästä että mikä on se konkreettinen esimerkki joka on sitä moitittavaa käytöstä joka nyt sitten tämän lainsäädännön perusteella johtaa irtisanomiseen yhden koko prosessin aikana niin eiköhän se kerro jostakin
arvoisa puhemies olen todella tyytyväinen että ministeri lindström on pysynyt päätöksessään ja tuonut tämän esityksen parannellun version nyt sitten tänne eduskuntaan käsittelyyn tavoitehan on se että työllistämisen kynnystä alennetaan sillä että henkilöstön määrä otetaan paremmin huomioon irtisanomisperusteiden täyttymistä arvioitaessa kiinnitän huomiota muun muassa edustaja filatovin tuossa esittämään luetteloon siitä mitkä ovat työllistämisen pahimpia esteitä hän nosti esiin tämän että vain kuusi prosenttia yrityksistä olisi sitä mieltä että irtisanominen taikka työllistäminen olisi ongelma muistutan kyllä edustaja filatovia ja muitakin että se tekee pienimmilläänkin tilastojen mukaan kolmekymmentätuhatta yritystä sen lisäksi on muistettava että iso osa näistä kysymyksistä on suoraan liiketoimintaan liittyviä kuten se

arvoisa puhemies kiitän hallitusta siitä että teillä oli rohkeutta viedä tämä prosessi loppuun vaikka tämä prosessi oli aika kivulias tämä on muutos parempaan suuntaan jos ihmetellään sitä tarvitaanko muutosta ja annetaan ymmärtää että ei olisi ollut mitään ongelmatilanteita nykyjärjestelmässä niin haluaisin sitten kysyä ministeri lindströmiltä että kun meillä on tällä hetkellä suomessa noin ihmistä

niin eikös tämäkin ole merkki siitä että työnantajat eivät uskalla palkata vakituisia työntekijöitä toki suuri osa näistä on jopa julkisella puolella mutta näitä löytyy myöskin yksityiseltä puolelta ja jos ihminen ei ole määräaikaistyösuhteessa niin löytyy paljon ihmisiä jotka ovat työsuhteessa myöskin erilaisten työvuokrafirmojen kautta

täällä on nyt jo toista kertaa pyydettyjä puheenvuoroja mutta mennään tällä että luettelen nämä henkilöt jotka vielä käyttävät tässä puheenvuoron siis debattipuheenvuoron sen jälkeen ministeri vastaa ja sitten mennään tuonne puhujalistalle puhujalistalle jonka käynnistää edustaja kontula vartiainen satonen wallinheimo

puhemies muistetaan tämä eurooppalainen todellisuus tällaiset keinot irtisanomissuojan höllentäminen ovat osa aivan normaalia eurooppalaista työmarkkinakeskustelua koska samanlaiset ongelmat vaivaavat monen maan työmarkkinoita saksassa ei mikroyrityksiin sovelleta irtisanomissuojaa lainkaan sitä on pidetty tällaisessa korkean työllisyyden maassa hyvänä toimintatapana sosiaalidemokraattien edustaja ville skinnari joka tuntee työmarkkinoita erinomaisesti teki muistaakseni noin vuosi sitten hyvin samansisältöisen ehdotuksen kuin mikä tämä hallituksen ehdotus on se oli järkevää keskustelua ei se silloin herättänyt paheksuntaa ja edustaja rinteelle minä sanoisin että jotenkin nuo teidän keinonne ovat aina sellaisia että siinä käydään valtion kukkarolla ja se on pohjimmiltaan väärä lähestymistapa työmarkkinoihin

helpottaa sitä taloudellista riskiä joka liittyy pienten yritysten työllistämiskynnykseen liikevaihdon kasvuriskit ovat sellaisia että toisen työntekijän palkkaaminen edellyttää jonkunnäköistä tukea toinen puoli on neuvontapalvelut jotka ovat kansalaisille aivan luonnollisia yleisen oikeusavun puitteissa eli työelämän puitteissa pitäisi rakentaa pienille yrityksille neuvontaa koska se toimitusjohtaja siivooja ei yksin kerkiä näitä asioita hoitaa ja sen takia tarvitaan asiantuntevaa osaavaa neuvontaa nämä ovat kalliita oikeusjuttuja jos väärillä perusteilla lähtee liikkeelle ja asiantunteva oikeudellinen neuvonta on

arvoisa puhemies täytyy sanoa viimeisen puheenvuoron osalta että edustaja rinne ei ole kyllä täysin väärässä mutta kaikki hänen esittämänsä keinot ovat kyllä sellaisia että aina käydään veronmaksajan kukkarolla

ja on myöskin ollut

kun hän on on kysellyt tietääkseni näitten työmarkkinajärjestöjen keinoja yleensä aina ne keinot mitä esimerkiksi saklta esitetään ovat juuri sellaisia että käydään veronmaksajan kukkarolla että se on niin kuin se peruslähtökohta mutta vastaan kuitenkin edustaja lindtmanille kun hän puhui näistä työllisyysvaikutuksista niin silloin kun täällä käsiteltiin koeajan pidentämistä te totesitte

silloin kun täällä käsiteltiin takaisinottovelvoitteen joustavoittamista te totesitte että sillä ei ole minkäänlaisia työllistämisvaikutuksia ja silloin kun käsiteltiin työttömyysturvan muutosta todennäköisesti te silloinkin totesitte sen saman vasemmistoliitto totesi vielä senkin kun kilpailukykysopimusta käsiteltiin että silläkään ei ole työllistämisvaikutuksia ja nyt meillä on etlan tutkimus joka osoittaa että viisikymmentätuhatta työpaikkaa on tullut näitten

puhemies juuri näin kuin edustaja satonen tuossa edellä totesi hallitus on toteuttanut noin kahdeksankymmentä työllisyyttä parantavaa suurta ja pientä toimea joilla on selkeästi ollut työllisyysvaikutuksia mielestäni täällä on paljon vedottu niihin asiantuntijalausuntoihin jotka sanovat että tällä ei ole työllisyysvaikutuksia mutta toisaalta suomen yrittäjät esimerkiksi puhuvat kymmenestätuhannesta viiva kahdestakymmenestätuhannesta työpaikasta ettekö te siellä vasemmalla yhtään arvosta heidän mielipidettään tästä asiasta he ovat se kentällä oleva toimija he tietävät ne ruohonjuuritason ongelmat joita siellä tällä hetkellä on edustaja kopra sanoi mielestäni hyvin sen että tämä on pieni mutta tämä voi olla juuri se henkinen kynnys jolla nyt ruvetaan sitten palkkaamaan älkää aliarvioiko yrittäjiä tuolla

puhemies suurin ongelma näissä hallituksen suurissa ja pienissä työllisyystoimissa ja laeissa ja muutoksissa joita tänne eduskuntaan on tullut on ollut se että niiden omissa vaikuttavuusarvioissa ei ole uskottu niiden työllisyysvaikutuksiin usein hallituksen vaikuttavuusarviot ovat suurin ja selkein kritiikki niitä esityksiä vastaan jos hallitus ei pysty omissa lakiesityksissään perustelemaan sitä että mitä kautta tämä työllistävyys tulee niin miksi siihen pitäisi sitten kansanedustajien uskoa silloin kun me täällä lakeja olemme käsittelemässä mutta tässä laissa itse asiassa suuri ongelma on se että se työllistää lähinnä työoikeusjuristeja uskon että sille pienelle yrittäjälle lainsäädännön epävarmuus on kaikkein suurin riski itsekin yhden yrittäjän kanssa jo vuosikausia naimisissa olleena

se että tilanteet muuttuvat yhtäkkiä suurimpia riskejä ovat kai ne että lähdetään väärillä perusteilla irtisanomaan henkilökohtaisesti ihmisiä ja tämän lainsäädännön sotkemisen näkökulmasta suurin ongelma on se että sotketaan henkilökohtaisia perusteita ja kollektiivisia perusteita ja kun niiden lähtökohta on aivan erilainen niin siitä ei voi syntyä mitään muuta kuin epävarmuutta ja epävarmuus yrityselämässä on kaikkein pahinta

vain maailmantalouden vetoavun ansiota ja sanoitte sitä varmaan jokaisella kyselytunnilla mitä täällä on käyty mutta nyt tämä meidän uskomme siihen että tässä on hallituksenkin ansiota on vahvistunut kun etla on arvioinut että puolet vähintäänkin on hallituksen toimien ansiota täällä on nostettu esille se mikä tämän vaikuttavuus on jos ajatellaan sitä että ensimmäinen esitys oli kaksikymmentä sitten kymmenen niin olisihan niillä totta kai ollut selkeämpi oikeudellinen vaikuttavuus koska siinä oli se selvä raja mutta te vastustitte sitäkin nyt on tämä esitys niin on aivan selvää edustaja lindtman että totta kai oikeuskäytännössä tämä vaikuttavuus tullaan näkemään emme me me sitä täysin vielä voi tietää mutta te vastustatte tosiaan sitäkin mallia jossa olisi ollut selkeämpi oikeusvaikuttavuus jos siinä olisi ollut se tietty työntekijäraja

tästäkin asiasta ja rehellisesti todenneet että siinä on kyllä kritiikin paikka se on ilman muuta selvä mutta sitten kun tullaan näihin vaikutuksiin niin me pyrimme tällä kuten on moneen kertaan sanottu rohkaisemaan pieniä työnantajia palkkaamaan uutta työvoimaa lopulliset vaikutukset kuinka rohkeasti yritykset sitten uskaltavat palkata uusia työntekijöitä ratkaisevat sitten sen miten tässä tulee käymään ei minulla ole mitään kristallipalloa josta minä voin sanoa eksaktisti että x määrä työpaikkoja syntyy tällä esityksellä se on aivan mahdotonta enkä usko että kukaan sitä edes edellyttää olennaista on se että työnantajat voivat lisätyövoiman tarvetta arvioidessaan arvioidessaan mieltää sen että työntekijän rikkoessa omia velvollisuuksiaan

kun tehdään se henkilöstömäärä arvioidaan työntekijän moitittavan menettelyn tai työntekoedellytysten muuttumisesta aiheutuvien seurausten kautta ja niitä seurauksia on sitten työyhteisön toimivuuden heikentyminen esimerkiksi pieni työyhteisö on herkempi häiriötilanteille ja työntekijän moitittavan menettelyn seuraukset voivat heijastua helpommin koko työyhteisöön jos täällä nyt pyydetään minua kertomaan millainen tilanne eksaktisti voi olla enhän minä ole mikään tuomioistuin en minä pysty määrittelemään näitä yksittäisiä tapauksia toiseksi taloudelliset menetykset pienellä työnantajalla voi olla heikommat edellytykset kohdata sen työntekijän moitittavasta menettelystä tai työntekoedellytysten muuttumisesta aiheutuvia taloudellisia menetyksiä kolmantena luottamuspula pienessä työyhteisössä työnantaja ja työntekijä ovat riippuvaisia toisistaan ja luottamussuhteella on olennainen merkitys totta kai sillä on merkitystä myös isossa yrityksessä mutta jälleen kerran pienen yrityksen siitä tilanteesta on äärimmäisen paljon vaikeampaa koska sen henkilön voi isossa yrityksessä ehkä siirtää joihinkin muihin tehtäviin tai toiselle osastolle tai näin ja voi olla että pienessä yrityksessä tämmöistä mahdollisuutta ei ole lainkaan työyhteisön toimivuuteen taloudellisiin menetyksiin ja luottamuspulaan liittyvät seikat tulevat useimmiten esiin tämmöisten tietyntyyppisten irtisanomisperusteiden yhteydessä yhteydessä esimerkiksi yksittäisen työntekijän työvelvoitteen laiminlyönti tai rikkominen tai moitittava menettely asiakkaita kohtaan voi aiheuttaa helpommin merkittävää haittaa pienen yrityksen toiminnalle ja työntekijän viaksi luettavasta rikkomuksesta tai laiminlyönnistä johtuva alisuoriutuminen taas voi aiheuttaa pienelle työnantajalle suhteellisesti suurempia taloudellisia menetyksiä kuin suurelle työnantajalle edustaja rinne tätä pykäläähän on nyt tässä korostettu sillä tavalla että se yrityksen koko se henkilömäärä otettaisiin painavammin jatkossa huomioon silloin kun määritellään tätä irtisanomisperustetta siis tulevaisuudessa painavammin kun tehdään se kokonaisarvio sen takia tämä pykälämuutos on tehty ja te tiedätte sen erinomaisen hyvin varmaan paremmin kuin minä epäasiallinen käyttäytyminen muita työyhteisön jäseniä kohtaan voi olla hankalammin ratkaistavissa esimerkiksi työjärjestelyllä pienessä kuin suuressa yrityksessä tässä nyt esimerkkejä siitä mitä tässä haetaan totta kai se todellisuus tulee sitten sen oikeuskäytännön kautta ja totta kai on niin että se ei tapahdu ensi viikolla eikä sen jälkeen kun tämä laki tulee voimaan mitä tulee sitten tähän näin kun jotkut olivat siellä kolmikantaisessa työryhmässä sak muun muassa sitä mieltä että tässä on nyt tavallaan pykälän perusteet siihen muotoon että siinä vain todennetaan nykytilanne suomen yrittäjät on taas aivan toista mieltä että nythän tässä tehtiin juuri se mitä me olemme hakeneet tämä kertoo siitä kuinka jokainen tuntuu lukevan tätä pykälää ja tätä lakiesitystä niitten omien lasiensa kautta ja vasta sitten se oikeuskäytäntö ratkaisee sen miten tämä tulee muuttumaan

tuossa välillä voidaan sitten debatoida mutta nyt hetkeksi puhujalistalle
arvoisa puhemies tähän asti käydyn keskustelun pohjalta en näe kuin kaksi vaihtoehtoa joko kokoomuksessa ei ole luettu hallituksen esitystä lainkaan tai sitten kokoomuksessa ei uskota hallituksen esityksen arvioihin siitä millaisia vaikutuksia tällä lakiesityksellä on toivon että kysymys on jälkimmäisestä olisipa kovin onnetonta jos täällä käytäisiin keskustelua esityksestä jota ei ole luettu hallituksen esityksessä nimetään kaksi tavoitetta tälle lakimuutokselle ensimmäinen niistä on työllisyyden parantaminen hallituksen esityksen vaikutusarvioissa todetaan että ei ole näyttöä siitä että työllisyys tästä paranisi mutta mutta toki siellä lohduttaudutaan toteamalla että ei ole myöskään näyttöä siitä että työllisyys tästä heikkenisi toinen hallituksen esityksen tavoiteosiossa esitetty tavoite on pienen työnantajan oikeusvarmuuden parantuminen miten pienen työnantajan oikeusvarmuus parantuu silloin kun me säädämme lain jonka tosiasiallisen vaikutuksen lain perusteiden mukaan sanotaan selviävän oikeuskäytännössä sitten joskus myöhemmin ehkä jos minulla olisi vaikka kymmenen hengen yritys ja nyt lukisin tätä lakiesitystä ja koettaisin päätellä

asiat jotenkin omalta kohdaltani oman yrityksen kohdalta tämä lakiesitys ei kertoisi sitä täällä on sivun verran spekuloitu erilaisia vaihtoehtoja miten tämä saattaa kohdistua ehkä vain alle kahden hengen yrityksiin tai alle kymmenen hengen yrityksiin tai ehkä alle kahdenkymmenen hengen yrityksiin mutta sitä ei voi tietää ennen kuin vuosien päästä sitten kun oikeuskäytäntö on käyty läpi minä kutsuisin tätä heikentyväksi oikeusvarmuudeksi en suinkaan vahventuvaksi oikeusvarmuudeksi no vaikutusarvioissa on sitten esitetty myös joitakin sellaisia arveluita vaikutuksista joita ei mainita tavoitteissa näitä ovat työn tuottavuus voi kasvaa työntekijöiden kokema epävarmuus voi kasvaa työsuhteen osapuolien sitoutuminen toisiinsa saattaa heiketä mikä voi näkyä muun muassa siinä että pienet yritykset eivät halua enää kouluttaa työntekijöitään yhtä paljon kuin aikaisemmin mutta kaikki nämä vaikutusarviot esitetään siellä ikään kuin mahdollisina sivuvaikutuksina ilman että otetaan kovin vahvaa kantaa suuntaan tai toiseen ja todeten että mikäli jotain muutosta on se joka tapauksessa on marginaalista eli tältä pohjalta ainoa järkevä kysymys on miksi hallitus tekee esityksiä joiden ei oleteta vastaavan hallituksen tavoitteita ainoa selvä muutos tässä paketissa on työttömyysturvan karenssin lyheneminen silloin kun irtisanominen tapahtuu työnantajan aloitteesta tämä on tietysti vasemmistolaisesta näkökulmasta kuri ja kontrollipolitiikkaa vastustavasta ehdottomasti hyvä asia ja vaikka hallituksen esitys ei tästä mitään vaikutusarvioita esitäkään henkilökohtaisesti uskallan spekuloida että se inasen verran tasapainottaa meidän työttömyysturvajärjestelmää ja parantaa yhteiskunnallista koheesiota

sen sijaan yrittäjien kokemaan huoleen en näe että tämä esitys vastaisi millään lailla yrittäjien huoli liittyy irtisanomisprosessin heikkoon tuntemukseen ja siitä aiheutuvaan epävarmuuteen ja vastaus siihen on joko lainsäädännön yksinkertaistaminen ja selkiyttäminen tai vaihtoehtoisesti neuvonnan parantaminen missään tapauksessa vastaus siihen ei ole lainsäädännön sekoittaminen entisestään ja neuvontatilanteen pitäminen ennallaan olen henkilökohtaisesti palkannut elämäni aikana useita työntekijöitä myös toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin myös omilla rahoillani ja ymmärrän hyvin myös tähän palkkaamiseen liittyvän ei sen kanssa ole mitään epäselvyyttä mutta tämä lakiesitys ei muuta sen asian suhteen mitään arvoisa puhemies keskustelussa on esiintynyt väitteitä että yksinyrittäjien määrä kertoisi palkkauskynnyksen olemassaolosta tämä väite ei pidä paikkaansa

arvoisa puhemies hallituksen esitys muuttaa oikeuskäytäntöä hieman pienten yritysten irtisanomiskynnystä alentamalla tätä on kutsuttu tässä salissa nimellä heikennys mutta koetetaan suhtautua tähän älyllisemmin eiväthän irtisanomisen ehdot tai helpompi irtisanominen tarkoita yksiselitteisesti heikennystä tai parannusta yhtä vähän kuin se että

lainsäätäjä aikoinaan helpotti avioeron saamista avioliittojen heikentämistä se että taloudessa ja yhteiskunnassa ihmisillä on myös se niin sanottu exit vaihtoehto vapaassa yhteiskunnassa että he voivat poistua avioliitosta tai avoliitosta tai tai taloudellista yhteistyösuhteesta toisen kanssa on itse asiassa ihan keskeinen osa meidän talouden ja yhteiskunnan hyvää toimintaa se on voima joka jatkuvasti luo hyvää koska ei ihmisen ei työntekijän mutta ei myöskään yrittäjän tarvitse pakolla olla sellaisessa

itse asiassa aika hyvä tapa ajatella myös työmarkkinoiden toimintaa ja talousteoriassa tehdään itse asiassa juuri näin ne samat mekanismit joiden nojalla voimme ymmärtää ettei avioeron mahdollisimman suuri vaikeuttaminen ole kenenkään etu ovat myös niitä joita ajattelemalla voimme ymmärtää miksi tiukin mahdollinen irtisanomissuoja ei ole paras mahdollinen irtisanomissuoja se että irtisanominen on mahdotonta tai vaikeaa niin kuin näistä opposition puheista saattaisi päätellä että mitä tiukempi irtisanomissuoja sen parempi no se ei tietenkään takaa parhaita kannustimia hyvälle työelämän parisuhteelle kuten ei myöskään

korkeista viroista on määräaikaisia juuri tästä syystä on päivänselvää että kun esimerkiksi itse toimin valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtajana niin tietoisuus siitä että virkani on määräaikainen ja suoriutumistani arvioidaan viiden vuoden välein siivitti oikein mukavasti joka päivä ponnisteluani laitoksen toiminnan kehittämiseksi ei se tarkoittanut että eläisin pelon ilmapiirissä tai olisin pelännyt pärstäkerroinirtisanomista kuten tällaisessa keskustelussa on väitetty mutta tiesin kuitenkin että työsuhteeni jatkuvuus riippui omasta ponnistelustani tämän esityksen tarkoitus on siis saada pieni muutos pienten yritysten henkilöperusteisen irtisanomisen mahdollisuuksissa se keskittyy mikroyrityksiin mikä on erittäin perusteltua suurissa yrityksissä on enemmän mahdollisuuksia sijoittaa ihmisiä toisenlaisiin tehtäviin ja toimimattomaksi osoittautunut tai muuttunut työsuhde on suurempi ongelma mikroyrityksessä jossa on pienempi määrä ihmisiä jakamassa näitä kustannuksia se että meillä todellakin on syntynyt näin valtava yksinyrittäjien määrä muistaakseni satakahdeksankymmentätuhatta jos oikein muistan en ole tästä vuorenvarma osoittaa juuri sitä että tämä kynnys on korkea eikä ole mitään syytä siis ajatella että yhteiskunta ja palkansaajan asema on jotenkin aina sitä parempi mitä tiukempi yksilöperusteinen irtisanomissuoja on tunnettu kansainvälinen tutkimus jossa oli mukana ranskalaisia huippumatemaatikkoja ja ekonometrikkoja kertoi myös että työntekijöiden luottamus tulevaisuuteen on vähäisempää sellaisissa maissa joissa irtisanomissuoja on tiukka eli työntekijän näkökulmasta se että voidaan irtisanoa herkemmin aiheuttaa tietynlaisen ahdistuksen tuli siinä hännän alla niin että ponnistellaan ja ollaan ahkeria mutta jos sitä vastassa on sitten se heikomman irtisanomissuojan aiheuttama suurempi todennäköisyys saada työtä jos on joutunut työttömäksi niin sehän on toisaalta yhteiskuntaa vapauttava ja tunnelmia parantava voima no on totta että taloustieteellisessä tutkimuksessa ei ole kyetty esittämään

merkittäviä vaikutuksia kokonaistyöllisyyteen mutta tällaisia tutkimuksia on loppujen lopuksi aika vähän koska suuria uudistuksia ei ole tehty kovin paljon ja on vaikea luoda kovin hyvää koeasetelmaa jolla näitä asioita voidaan tutkia teoreettisia tutkimuksia on joiden perusteella voi uskoa ja itse uskon jossain määrin siihen että tämä meidän tiukka työehtosopimussäätely tiukkoine pakollisine yleiskorotuksineen yhdessä vahvan henkilöperusteisen irtisanomissuojan kanssa kenties muodostaa sellaisen kynnyksen jonka valossa on syytä ajatella että tämä uudistus tulee lisäämään kokonaistyöllisyyttä emmehän me siitä varmoja ole ne efektit voivat olla nolla mutta se että niitä ei ole kyetty todistamaan ei tarkoita että niitä ei ole ole yllätys että tämäntapaiset keinot työllisyyden parantamiseksi ovat aika normaali osa työmarkkinatyökalupakkia ja niin kuin tulin tuossa maininneeksi esimerkiksi saksassa ei sovelleta mikroyrityksiin irtisanomissuojaa lainkaan sen lisäksi meillä todella on näyttöä siitä sekä teoriassa että vähän empiirisessäkin tutkimuksessa että tällainen uudistus jakaa tätä elämän hyvää ja työllisyyden hyvää uudestaan ihmisten kesken se tekee työntekijän aseman pikkusen siis marginaalisesti epävarmemmaksi mutta se myös nostaa työttömän todennäköisyyttä saada työtä eli se jakaa sisäpiiriläisiltä hyötyä onnellisuutta juuri sellaisille jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja jotka eivät tällä hetkellä ole työmarkkinoilla

sinänsä yhteiskuntatieteellinen tutkimus on aina epävarmaa ei meillä varmoja vaikutuksia ole mutta kun tällaisista efekteistä nyt kuitenkin jonkinlaista näyttöäkin on ja ne kohtuullisen hyvin teoreettisesti ymmärretään niin on jotenkin niin murheellista että muuten syrjäytyneistä ja tasa arvosta huolta kantava vasemmisto ei näytä antavan näille minkäänlaista arvoa kiitos

arvoisa rouva puhemies

työntekijän oikeus mutta lakia säädetään yleensä heikommassa asemassa olevan puolesta ja tässä tapauksessa nyt ollaan sitä asemaa sitten ehkä viiden vuoden päästä nähdään mitä sitten on tapahtunut mutta nyt tämä esitys sinällään jos ajatellaan tätä kertaa tavallaan tämän olemassa olevan lainsäädännön tilan no tuossa debatin aikana kysyin ministeriltä luottamuspulasta

se nyt jotenkin sitä kun se on meillä ollut työsuhteen purkuperuste aiemmin jos henkilö on vaikka sitten käyttänyt oman käden oikeutta taikka tehnyt jotakin sellaista oman edun tavoittelua mikä ei kuulu työsuhteeseen niin siitä on sitten toki voitu irtisanoa ilman varoitusmenettelyäkin jos tämmöinen luottamuspula on tullut mutta nyt haluaisin vielä vähän kysyä sitä mitä se nyt sitten tarkoittaa kun se siellä perusteluosissa on mukana toisena kysymyksenä jäin pohtimaan jos irtisanomistilanteessa tämän yrityksen koko huomioidaan henkilöstömäärää

voiko tämä tarkoittaa pahimmillaan sitä pahimmillaan sitä että laittomien irtisanomisien suhteen ruvettaisiin noudattamaan jotain uutta oikeuskäytäntöä että jos on kahden hengen yritys niin ruvetaan laskemaan mikä on tämänhetkinen korvaussumma ja sitten käytettäisiin vähän jakolaskua sen mukaan että pikkuyrityksissä irtisanominen ei sitten juuri maksaisikaan mitään vaikka se laittomasti tehtäisiin kun tällä hetkellä varoituksen jälkeen voi työnantaja irtisanoa työsuhteen jos on tätä edellä mainittua moitittavuutta ja niin niin edelleen se kustannus on työnantajalle normaalisti lyhyemmässä työsuhteessa kahden viikon irtisanomisajan palkka ja kun selasin tuossa työtuomioistuimen päätöksiä niin monesti olikin käynyt niin että oli varoitettu työntekijää mutta siinä vaiheessa kun olisi pitänyt irtisanoa oli palanut käämi ja se päätettiinkin eli työsuhde purettiin en tiedä ovatko sitten yrittäjät ajatelleet että no säästetään se kahden viikon palkka nyt tässä ettei tarvitse sitä maksaa kun tehdäänkin se purkuna joten minä näen että tätä osaamattomuutta on ehkä kaikkein eniten ja siinä mielessä on perusteltua että me loisimme jonkun järjestelmän jota tietysti suomen yrittäjien olisi pitänyt paremmin omassa toiminnassaan ottaa esille että työsuhteeseen liittyvää neuvontaa olisi itse työehtosihteerinä toimiessani metalliliitossa oli aika paljon yrittäjiä jotka ottivat yhteyttä ja kysyivät mitenkä pitää menetellä ja vaikka he nyt eivät olleetkaan niin sanottuja maksavia jäseniä niin kyllä sitä neuvoa annettiin monesti tuli ongelmatilanteita juuri siinä että nyt nyt kaveri on taas myöhästellyt että mitä tässä nyt oikein tehdään sitten neuvottiin minkälainen menettely se on että varoitatte henkilöä ja annatte mahdollisuuden korjata toimintaansa ja ja jos ei näin tapahdu niin irtisanotte ja se on siinä ei henkilö tule saamaan liitolta oikeusapua jos tämmöinen menettely on näin toteutettu mutta valitettavasti tämä tarkoittaa myös sitä että nyt kun

minkälaiseksi tämä muodostuu niin nämä asiat monesti järjestäytymättömässä työnantajakentässä tarkoittavat sitä että nämä viedään sitä kautta että ne menevät käräjäoikeuksiin ja ei meidän kaikissa käräjäoikeuksissa todellakaan ole niin pätevää työelämäasiantuntemusta niin että se polku varmasti monesti johtaa sitten hovioikeuteen ja sitä kautta korkeimpaan oikeuteen eli nyt tässä on avattu se sen minä myönnän kyllä kun tässä on että tämä lisää työtä että kyllä kyllä tämä lisää työtä juristien työtä siellä kyllä tulee työmarkkinatilaisuuksia tämän ansiosta muutaman vuoden sisällä melkoisesti ja kun meitä aina arvostellaan täällä oppositiossa kun me teemme esityksiä että menemme valtion kukkarolle niin kyllä minä haluaisin palauttaa ministerille mieleen erään niistä muutamasta ehdotuksesta joita olen tehnyt toimenpiteiksi madaltaa kynnystä yksi on se että olisi ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamisen kynnyksen madaltaminen niin että ensimmäisenä vuonna ei tarvitsisi maksaa sosiaaliperusteisia maksuja vaan ne tulisivat kolmenkymmenenkahden euron työmarkkinatuesta sillä tämä on eduskunnan tietopalvelun mukaan laskettu neutraaliksi jo tällä ensimmäisellä vuodella ja sen jälkeen näitä sosiaaliturvamaksuja sitten siirrettäisiin portaittain työnantajalle

arvoisa

ajateltiin helpottaa pienissä yrityksissä se oli kokonaisuutena mielestäni pieni asia silloinkin kun siellä oli nämä kahdenkymmenen työntekijän rajat sittemmin kymmenen työntekijän raja ja se edelleen pieneni merkitykseltään kun nämä rajat poistettiin arvoisa puhemies itselläni on kolmenkymmenen vuoden yrittäjäkokemus ja ja tuona yrittäjäaikana monta kertaa jouduin kysymään kuka kuuntelee tässä maassa pienyrittäjää ja kun olen ollut seitsemän ja puoli vuotta kansanedustuslaitoksessa kansanedustajana tämä kysymys on edelleen voimassa vieläkin tänä päivänä joutuu kysymään kuka kuuntelee tässä maassa pienyrittäjää edustaja myllykoski nosti siellä käden no nouseehan siellä muutama käsi ylös mutta pitäisi tehdäkin jotain tämä hallituksen esitys ei missään tapauksessa mielestäni lisää vastakkainasetteluja pienyrittäjien ja pienissä yrityksissä työskentelevien työntekijöiden välillä itse asiassa päinvastoin pienissä yrityksissä työskentelevien työntekijöidenkin etu on että kaikki suorittavat heille kuuluvat työnsä pienissä yrityksissä jos pieneen työyhteisöön muutaman henkilön työyhteisöön on rekrytoitu väärin tai rekrytoitu ylipäänsä henkilö joka ei halua suoriutua töistään tai ei suoriudu töistään jostain muista syistä tämähän kuormittaa näitten toisten työntekijöitten työtaakkaa toisaalta on muistettava myöskin että myös pienissä yrityksissä työntekijöitten etu on se että työpaikka säilyy kaikilla eli pärjää myllykoski omassa puheessaan otti esille koulutuksen tärkeyden mutta itse asiassa se on mielestäni kyllä vähän hurskastelua kyllä yrityksissä tiedetään nämä irtisanomismenettelyt mutta kyllä nykyinen oikeuskäytäntö on se että näitä riitautettuja irtisanomisia joita oikeudessa käsitellään erittäin harvoin työnantaja voittaa pääsääntöisesti nämä keissit voittaa työntekijä

tällä esityksellä mielestäni pääsääntöisesti pyritään vaikuttamaan tähän oikeuskäytäntöön jotta työnantajan palveluksessa oleva henkilöstömäärä olisi otettava huomioon irtisanomisperusteen täyttymistä arvioitaessa ja tämän seuraus on on se että että työllistämisriski alenee ja tämän seuraus taas on se että työllistämishalukkuus kasvaa ja tätä kautta hallitus pääsee tavoitteeseensa siinä että työllisyysaste tässä maassa kasvaa no tätä on arvioitu että millä aikajänteellä ja milloin tämä tapahtuu todellakin edellyttää että oikeuskäytäntö muuttuu ja hetkessähän se ei tietenkään muutu ja oikeuslaitoksen asia on sitten tehdä oikeastaan se lopullinen tulos tähän että muuttuuko se kuinka paljon paljon ja sillä on vaikutuksensa sitten tähän työllistämisriskin alenemaan ja sitä kautta työllistämishalukkuuden kasvuun mutta minkä takia tätä ylipäänsä tarvitaan

pitäisi oikeuskäytännössä eri tavalla katsoa kuin suuret suuret yritykset tuossa debatissa sanoinkin tätä yksi kautta sata asiaa että jos on yrityksessä kaksi työntekijää ja toisessa yrityksessä on kaksisataa työntekijää niin nämä kaksi työntekijää muodostavat tässä pienessä yrityksessä sata prosenttia työvoimasta kun suuressa yrityksessä nämä kaksisataa muodostavat sata prosenttia työvoimasta ja siksi tämä on merkityksellistä että jos tässä pienessä yrityksessä jossa on kaksi henkilöä töissä toinen kieltäytyy töistä tai jostain muusta muusta syystä selviydy tehtävistään niin se on työvoimasta viisikymmentä prosenttia ja tässä kaksisataa henkilöä henkilöä työllistävässä yrityksessä sehän käytännössä tarkoittaisi että näistä kahdestasadasta työntekijästä sata olisi henkilöitä jotka eivät suoriudu tehtävistään näin ajatellen tämä

yrityksen koko on mielekästä kyllä mieltää

tätä esitystä tarvitaan nimenomaan siihen että pyritään parantamaan työllisyyttä miten se sitten jatkossa käy se jää oikeuskäytännön varaan minä saan paljon palautetta yrityksiltä ja nimenomaan tässä viime aikoina viimeisen kuukauden aikana näistä irtisanomisasioista toissapäivänä sain tällaisen viestin joka ei suoraan tähän liity mutta kertoo ehkä tästä oikeuskäytännöstä työntekijä on

tehnyt kahdeksan vuotta aamuvuoroa sitten tämän yrityksen tilauskanta on kasvanut ja hänet on tarvinnut sitten siirtää kahteen vuoroon niin että hän olisi vuoroviikoin aamuvuorossa ja iltavuorossa työntekijä on kieltäytynyt iltavuoron tekemisestä ja irtisanonut itse itsensä tämän jälkeen hän on mennyt toiselle työnantajalle töihin ja riitauttanut tämän työsuhteen ja lopputulemana oli että oikeus tuomitsi työnantajan maksamaan tälle työntekijälle joka irtisanoi itsensä ja meni toiselle työnantajalle kymmenen kuukauden palkan en mene näihin yksityiskohtiin enkä tiedäkään niitä enkä ole juristi juristi mutta hiukan kohtuuttomalta tämä kuitenkin kuulosti

arvoisa puhemies minä edelleen jankkaan ministerille samoista samoista asioista kuin edellisessäkin puheenvuorossa e li ihan kaikkiin kysymyksiin en saanut silloin vastausta ja lisäksi en en millään ymmärrä miksi laaditaan sellaista lainsäädäntöä josta tiedetään että tulkinta tehdään vuosien kuluttua oikeudessa eikö tämä lisää epävarmuutta työmarkkinoilla pitkäksi aikaa tämä ei kyllä minun mielestäni ole kenenkään etu ja eikö sitten toisaalta ole riskinä että muutenkin työllistettyjä oikeusistuimia työllistetään nyt sitten en ymmärtänyt mitä ministeri tarkoitti sanoessaan että nyt yrityksen koko huomioidaan painavammin kuin nykyisin siis miten mitä eroa nykyiseen käytäntöön verrattuna tulee arvoisa puhemies minä itse uskon näyttöön perustuvaan päätöksentekoon ja käsittääkseni sen takia asiantuntijalausuntoja myös pyydetään tutkijoilta ja haetaan sitä tutkimusnäyttöä päätöksenteon perustaksi perustelut vastustaa tätä lakiesitystä löytyvät kyllä minun mielestäni suoraan hallituksen itse pyytämistä vaikutusten arvioinneista joita ovat myöskin sitten tutkijakoulutuksen saaneet

arvoisa puhemies kaikki olemme varmasti tyytyväisiä siihen että meillä on työmarkkinoilla rauha tällä hetkellä ja ja tilanne on siinä mielessä lauennut mutta sitä ei olisi koskaan syntynytkään jos lakeja olisi valmisteltu kolmikantaisesti yhdessä niin tähän kriisiin joka tässä taustalla on ollut ei olisi jouduttu jos me katsomme vaikkapa oecd vertailuja joihin itse olen tottunut luottamaan suhteellisen perusteellisesti ja ikään kuin oikeaan osunein kriteerein tehtyinä niin ne kertovat että uusimman vertailun mukaan suomen irtisanomissuoja on eu maiden keskitason alapuolella vuoden kaksituhattakolmetoista perusteella kollektiivisen irtisanomisen suoja on suomessa euroopan maiden alhaisimpia henkilöperusteinen irtisanomissuoja on suomessa suurin piirtein eurooppalaista keskitasoa ei siis korkea tasoa niin kuin tässä salissa muutamissa puheenvuorossa on aikaisemmin sanottu nämä hallituksen esitykset siis jotka hallitus on itse saanut tilata niiltä tahoilta joihin joihin uskoo ja luottaa kertovat että että irtisanomiskynnyksen helpottaminen tai ylipäätään pienissä yrityksissä irtisanomisen helpottaminen ei välttämättä paranna työllisyyttä ja että sen työllisyysvaikutukset ovat hyvin epävarmoja itse uskon siihen analyysiin joka noissa aikaisemmissa versioissa oli että kun irtisanomista helpotetaan niin se saattaa nostaa yrityksen tuottavuutta jos ihmiset kiertävät ikään kuin itsellensä siihen kaikkein sopivimpaan työhön tätä kautta mutta ikävä kyllä tässä kierroksessa kun me elämme epävarmassa maailmassa käy myös niin että ne ihmiset joiden on kaikkein vaikein työllistyä tipahtavat tässä ketjussa kokonaan ja saattaa olla niin että me tahtomattamme myös lisäämme sitä rakennetyöttömyyttä joka suomessa on hyvin suuri ongelma tämän kierron toisena ongelmapuolena on se että yritysten halukkuus kouluttaa työntekijöitä voi ohentua jos ajatellaan että meillä kierretään paljon olen itse käynyt yrittäjien kanssa sitä keskustelua että kannattaako työntekijään panostaa vai ei yksi yrittäjä sanoi että että ei kannata kouluttaa alalla jossa on paljon työpaikkoja että ei kannata kouluttaa koska jos se minun kouluttamiseni jälkeen lähtee pois no toinen yrittäjä totesi siihen että entäpä jos se ei lähde ja sinä et kouluta tällöin itse asiassa se että me teemme osaavasti asioita me organisoimme työn fiksusti on parempi tapa lisätä tuottavuutta kuin tällainen ihmisten pyrittäminen helpomman irtisanomiskynnyksen kautta ikään kuin sille parhaalle mahdolliselle paikallensa me tiedämme ja kaikki isot tutkimukset ja hallituksen omatkin arviot osoittavat sen että työllisyyden vahvistumisen suurin riski on se että meillä ei ole sellaista osaamista jota työmarkkinoilla tarvitaan ja tämä näkyy jo nyt kohtaanto ongelmina kaikki kohtaanto ei johdu osaamisesta mutta siitä huolimatta se on iso riski ja sen vuoksi olisi parempi pyrkiä nostamaan työllisyyttä sitä kautta että meillä olisi ammatillista työvoimapoliittista koulutusta enemmän meillä olisi erilaista muuntokoulutusta enemmän ja meillä olisi kohdennetumpaa kohdennetumpaa koulutusta enemmän jotta osaamista olisi yritysten tarpeisiin

tämän lain varmuus tai tuoko se varmuutta vai epävarmuutta niin tässä keskustelussa on useampi hallituspuolueen edustajakin sanonut että sitten oikeuskäytännön kautta näemme mihin tämä johtaa ja millainen tulkinta syntyy eikö kuitenkin yrityksissä suurin riski ole se että lähdetään oikeudenkäynteihin sillä tavalla tai lähdetään sen vuoksi että ei oikeastaan tiedetä mikä se oikea laillinen tapa toimia on tämän vuoksi meidän ei pitäisi säätää sellaista lainsäädäntöä josta me ajattelemme jo täällä säätäessämme että katsotaan sitten tuomioistuimen kautta mitä tämä laki tarkoittaa vaan meillä pitäisi olla sellaiset vaikuttavuusarviot käytössämme jotta me voimme niihin uskoa ja sellaiset selvitykset jotka kertovat mitä siitä laista seuraa jotta me voisimme rehellisesti lakeja säätää euroopan unionia me olemme usein moittineet siitä että siellä tehdään kompromisseja joidenka seurauksena itse asiassa päätäntävalta annetaan tuomioistuimille

siitä niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin että tämä laki työllistää lähinnä työoikeusjuristeja se voi tuoda myös isoja riskejä pienille yrityksille joille nyt syntyy ikään kuin se kuva että henkilökohtaisesti saisi irtisanoa paljon paljon helpommin kuin nykylain perusteella mutta niin kuin ministerikin ne kirjaukset mitä siellä on tehty on tehty hyvin pieniksi jolloin itse asiassa se mitä meillä nykylaissa on kirjoitetaan tähän uudelleen tietyllä tavalla ja toivotaan että maailma muuttuisi sen jälkeen jotenkin helpommaksi moni teistä luki varmaan joku aika sitten lehdestä uutisen jossa työntekijä oli irtisanottu sen vuoksi että hän piti roosa nauhaa rintapielessänsä tuo irtisanominen on mitä todennäköisimmin laillinen siinä oli kyse siitä että työnantajalla oli vaatetusvelvollisuus ja työntekijä rikkoi sitä näin helpolla meillä voi päästä työntekijästä eroon silloin kun osaa prosessin ja sen vuoksi olen taipuvainen uskomaan puheenjohtaja rinteen esittämään malliin siitä että meillä olisi enemmän neuvontaa siihen miten toimia laillisesti silloin kun työntekijän kanssa tulee hankaluuksia etsiä niitä keinoja joilla kriisitilannetta voi ratkaista tai sitten etsiä sitä keinoa jolla laillisesti voi irtisanomisprosessin hoitaa

koska harvalla pienellä yrityksellä on ollut siihen varaa perehtyä tiedän sen siitä että itse muistan kun aikanaan kysyttiin mikä työvoimapoliittinen keino olisi yrityksille paras jotta he palkkaisivat pidempäänkin työttömänä olleita ihmisiä niin vastaus oli silloin että palkkatuki ja juuri sellainen palkkatuki jota yritykset halusivat oli olemassa me saatamme olla tässä vähän samanlaisen tilanteen edessä että ne ongelmat jotka nousevat esiin ikään kuin paisuvat julkisuudessa osa niistä on aivan totta ja niihin pitää puuttua mutta toisaalta myös mielikuvat luovat väärää väärää viestiä siitä minkälainen meidän työelämälainsäädäntömme on sen vuoksi toivoisin että tuota neuvontaa olisi enemmän tarjolla

arvoisa puhemies ministeri lindström omassa puheenvuorossaan äsken tunnustikin että tämä esitys todella on kiistanalainen eikä tiedä mitä tapahtuu tulevaisuudessa muuta kuin sen että juristit saavat töitä samalla ministeri myös totesi että hän ei tiedä aiheuttaako tämä sen että pienissä yrityksissä henkilöstöä irtisanotaan sen takia että tulee ikää eikä kykene se nuori kiinalaistyttö joka sitten paiskii siinä vieressä hommia elikkä tämähän on sitä että hallitus haluaa että saatavuusharkinta poistettaisiin ja pistetään sitten pihalle omat henkilöt oma väestö pienistä yrityksistä on kyllä aika ikävää kun ajattelee miten meillä se vanheneva työväestö tulee sitten työllistymään no eihän se tule me tiedämme kuinka paljon heitä on työttömänä tälläkin hetkellä ja nyt aiotaan sitten helpottaa sitä vaikka puhutaan että oleellisesti niin missään ei kerrota mikä on oleellisesti mihin sitä verrataan varmaan tulee niitä ylilyöntejä ja sitten aletaan irtisanomaan kun pikkasenkin työteho heikkenee no sitten tästä karenssista vielä haluan sanoa tämän että ainahan ei ole niin että työntekijässä on vika vaan voi olla työnantajassakin vika mutta se työntekijä ei voi lähteä töistä pois kun hänelle tulisi nyt se yhdeksänkymmenen päivän karenssi kyllähän se voi vaikuttaa sen työntekijän motivaatioon jos hän odottelee koska hänet irtisanotaan silloin ei ole kummallekaan hyvä että pidetään pakolla kyllä mielestäni siinä jos työntekijä haluaa vaihtaa työpaikkaa pystyy etsimään työpaikan pitäisi olla pienempi karenssi eikä niin että hän on huonolla motivaatiolla siellä ja voi olla huonon työnantajan esimiehen alaisuudessa voi tulla sairauslomia kaikkia mutta kun on se pitkä karenssi uhkana niin ei pysty lähtemään sieltä pois kyllä minun mielestäni tähänkin pitäisi kiinnittää huomiota kun me tiedämme kuinka moni jää masennuksen tai työuupumuksen takia sitten sairauslomille mutta se voi johtua siitä työnantajastakin se pitää ottaa myös sitten huomioon no no sitten

sanotaan että se saa työnantajan työllistämään uskaltamaan työllistää mutta minä kuulen sitä että toisissa yrityksissä työnantaja ei saa sitä työvoimaa toiset saavat ja toiset voi olla joissain yrityksissä pienemmissä yrityksissä se vika että työntekijä ei halua mennä sinne pieneen yritykseen kun silmätikkuna isommassa yhteisössä menee vähän sinne isompaan mutta siinä pienemmässä on helposti silmätikkuna ja häntä pompotetaan helpommin ja tällähän sitten aiheutetaan että hän lähteekin sieltä helpommin

arvoisa puhemies ensinnäkin edustaja kaj turuselle huomauttaisin siitä että kun hän vähän moitti tänne vasemmalle päin siitä että ollaan enempi työntekijän että vain odotetaan että työntekijät pärjäävät niin totta kai me näin teemme mutta olen itsekin ollut jossain vaiheessa liiton palkkarenkinä ja päässyt siihen tilanteeseen missä pienyrittäjä

on tiukan paikan edessä ja missä näkee selvästi että hän on oikeassa ja kyllä se asia on hoidettu sillä tavalla että sitten hänelle ei ole tappiota tullut ja asia on pystytty sopimaan tilanteet ovat semmoiset ihan liittojen ohjeistuksessakin on se että oikeusapua ei anneta jos ollaan heikoilla mukana ja näin on aina toimittu toimittu mutta sitten tähän varsinaiseen lakiasiaan kun mietin näitä työntekijän henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita niin minun mielestäni tämä homma on aika ovelasti kirjoitettu nyt tästä ei saa selvää onko se purku vai irtisanominen ja jäin miettimään sitä jos tämä on pelkkä irtisanomisperuste niin silloinhan tavallaan aikaisemmin olleet saattavat muuttua sitten irtisanomisperusteiksi sen jälkeen

sitten toinen puoli mikä tässä tulee jos se käytännössä tulee jahka niitä oikeuspäätöksiä saadaan aikaan jossakin vaiheessa jos tässä käy sillä tavalla että tämä luottamuspula on sitä että

työnantaja kokee hänellä on tunne siitä että minä en luota tuohon kaveriin yhtään ja lähtee se irtisanomisprosessi käyntiin ja irtisanotaan niin silloin kyllä katson että

karenssiaika on liian pitkä ja että sen olisi pitänyt olla nolla päivää siihen mennessä kerran tämä on tämmöinen epämääräinen irtisanomisperuste

arvoisa puhemies tähän mihin semi nyt viittasi niin niin koulutus sinällään on pienyrittäjille hyvä ja se että hallitsee nämä irtisanomisriitatilanteet paremmin mutta eihän se millään tavalla ratkaise minä en näe sitä että tietovajetta edes olisi kovin merkittävässä määrin mutta hallituksen esityksen motiivina on kuitenkin alentaa työllistämiskynnystä ja parantaa sitä kautta työllisyyttä tämä koulutus ei ratkaise millään tavalla tätä olennaista asiaa mihin pyritään se että

koulutusta järjestettäisiin yrityksille ei kyllä tätä työllistämishommaa kuitenkaan lisää näistä oikeuskäytännöistä että mikä meillä on tällä hetkellä oikeuskäytäntö niin niin sen kokee näissä irtisanomisriitatilanteissa hyvin laajalti moni yrittäjä epäoikeudenmukaiseksi

nyt ei pyritä vaikuttamaan eikä pidäkään tietysti vaikuttaa oikeuslaitoksen oikeuskäytäntöön kokonaisuutena mutta tässä nyt pyritään ainakin näitten pienten yritysten osalta sillä tavalla muuttamaan lainsäädäntöä pitää muistaa että me laadimme vain lakia ja oikeus sitten itsenäisesti päättää siitä mikä on sen uuden lain mukainen tuleva oikeuskäytäntö nämä roolit kyllä pitää hyvin hyvin muistaa ihmeellistähän se olisikin jos me täällä nyt vaadittaisiin tietynlaista oikeuskäytäntöä me lakeja ja pakkohan meidän on jäädä tässä tämä toimii mutta toivotaan että tämä toimii juuri sillä tavalla kun on ajateltu

arvoisat edustajat myöntäisin nyt puheenvuoron vielä täällä pyydetysti edustaja filatoville hänen jälkeensä ministerille ja mikäli sitten vielä halutaan käyttää puheenvuoroja niin sitten ministerin puheenvuoron jälkeen vielä siihen toki mahdollisuus

puhemies ihan lyhyesti kyllä minulla on se käsitys että me pyrimme säätämään sellaisia lakeja että sitten kun niitä tuomioistuimissa toimeen pannaan niin niistä on se seuraus johon me olemme täällä pyrkineet ja sen vuoksi minusta on ollut aika kummallista se puhe että ikään kuin heittäydytään sinne että katsotaan sitten mitä tuomioistuin tulevaisuudessa tulevaisuudessa päättää niin kuin se olisi hyve hyve on se että me teemme selkeitä lakeja ja tiedämme mitä niistä seuraa mutta tämä ei ikävä kyllä ole niin selkeä laki että me tietäisimme mitä siitä seuraa sen vuoksi pyysin puheenvuoron että kun täällä toivottiin että me valiokunnassa käsittelisimme tämän perusteellisesti ja nimenomaan käsittelisimme näitä vaikuttavuusarvioita ja tekisimme kunnon vaikuttavuusarvion niin ikävä kyllä on tässä sanottava että sellaiseen me emme varmaan kovin pitkälle pysty koska tämä on budjettilaki ja vaikka tämä on niin merkittävä laki ja aika epäselväkin laki vaikka muutoksia on vähän niin meillä on aikaa pari viikkoa tämän kanssa askarrella että siinä ei hirvittävän syvällisiä vaikuttavuusarvioita tehdä toivoisin että nämä työt tehtäisiin siellä hallituksen pöydän ääressä siihen kyseiseen lakiin mikä tänne tuodaan eikä niin että täysin toisenlaisesta laista siirretään vaikuttavuusarviot toiseen sisältöön

kiitos keskustelusta vaikea asia me tosiaan

irtisanomiskynnyksen alentamisen työllistämisvaikutuksista ja tämmöisen teoreettisen kirjallisuuden ja ja niin sanotusti empiiristen tutkimusten valossa tätä tehtiin tähän liittyy aina epävarmuuksia eivätkä epävarmuudet tietenkään tarkoita sitä etteikö muutoksilla olisi myönteisiäkin vaikutuksia meillä on tutkimustietoa irtisanomiskynnyksen madaltamisesta mutta nimenomaan semmoista ei ole saatavilla vaikka sitä kuinka etsittiin no kuitenkin on on perusteltua olettaa että näillä muutoksilla olisi kannustava vaikutus työllistämiseen sen takia että se viesti yrittäjäkentältä on ollut niin vahva että jos tämmöistä tulee niin todennäköisesti se rohkaisisi heitä työllistämään enemmän

täällä muun muassa edustaja filatov kritisoi tätä että tällä on vaikutusta työmarkkinoiden kohtaantoon ja siihen dynamiikkaan eli eli vaihtuisi sitä porukkaa nykyistä nopeammin me oletamme kuitenkin että tämmöistä olisi ne työpaikat täyttyisivät paremmin tehtäviin soveltuvalla henkilöstöllä ja tämä loisi myös kannusteita sen oman työvoiman käytölle ja toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten tekemiselle sitä on tutkittu tietenkin minkälainen irtisanomissuoja suomessa on noin kansainvälisesti verraten siihenkin edustaja filatov toi oman näkemyksensä minun saamieni tietojen mukaan suomen yksilöperusteinen irtisanomissuoja on esimerkiksi oecd vertailussa keskeisten kilpailijamaiden tasolla mutta on kehittynyt siihen suuntaan että osa yrityksistä kokee sen irtisanomiskynnyksen olevan liian korkea kuten edustaja turunen äsken mainiosti sanoi on säädetty siis laki sitten on on ollut oikeuskäytäntö ja jotkut yritykset kokevat että tämä on liian tiukka sen takia me haluamme muuttaa tätä yhtä kohtaa että yrityksen pieni koko otettaisiin tulevaisuudessa kokonaisharkinnassa paremmin huomioon
vielä edustaja filatov meidän aikaikkunamme onkin täyttymässä
lyhyesti se mitä viittasin näihin vertailuihin irtisanomissuojan tiukkuudesta tai ohuudesta suhteessa muihin oli suoraan hallituksen ensimmäisen luonnoksen vaikuttavuusosioista ja vertailuosioista

halusin vain korjata sen että en minä vastusta sitä että työmarkkinoilla on dynamiikkaa siinä ehkä ministeri ymmärsi väärin halusin pohtia sitä siitä näkökulmasta että se kyllä lisää tuottavuutta mutta sitä tuottavuutta voitaisiin osaamista parantamalla lisätä ehkä helpommin keinoin ja siihen nopeaan kiertoon liittyy myös se riski että ne ihmiset jotka ovat kaikkein vaikeimmin työllistyviä tipahtavat kokonaan ja jäävät sitten työttömyyteen eivätkä sieltä ollenkaan työllisty tämä on se riski mikä tähän ajatteluun mielestäni myös sisältyy

myönnän vielä edustaja semille puheenvuoron mutta arvoisat edustajat kiinnitän huomiota siihen että tämän asian käsittelyyn varattu aikalimiitti on jo päättynyt

arvoisa puhemies kiitos todella paljon jäi vielä häiritsemään tämä tilanne kun nykyisin työsuhteen purun purun ehtona oleva luottamuspula tarkoittaa jotakin konkreettista tekemistä jos on näyttöön perustuva syy ja seuraus

niin voiko sitten tämä uudessa laissa oleva

sensorttinen että työnantajan mielipiteestä riippuva

arvoisa puhemies kun yritys tekee konkurssin

monta kertaa myös henkilökohtaista velkavankeutta tämä saattaa kestää jopa kolmekymmentä vuotta tai viedä ihmisen jopa ikuiseen perintäkierteeseen moni yhteiskunnasta lähes täysin syrjäytynyt yhdeksänkymmentä luvun laman aikana konkurssin tehnyt yrittäjä tai heidän asioitaan ajavat järjestöjen edustajat ovat olleet minuun yhteydessä työllistyminen uuden yrityksen perustaminen asunnon tai jopa puhelinliittymän hankkiminen olikin mahdotonta asia koskee yllättävän monia vuonna kaksituhattakuusi toimintansa lopetti kaksikymmentäviisituhatta yritystä näistä eivät tietystikään kaikki menneet konkurssiin nykyään perustettavista start upeista ei ole olemassa enää viiden vuoden päästä konkurssin vaikeasti purettava velkataakka huonontaa ihmisen elämänlaadun lisäksi myös yhteiskunnan toimintaa lakimuutoksen olisi pitänyt tukea näitä yrittäjiä ja työntekijöitä nyt kun olen lukenut lakiesitystä läpi niin siinä on tietysti hyviä asioita se se selkeyttää konkurssimenettelyä ja ja ottaa huomioon ympäristövaikutukset mutta

ihmisten pelastamista tämä ei koske ollenkaan ja sitä todella ihmettelen

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi muun muassa konkurssilakia sanoisinpa että jo on aikakin edellinen laki tuli voimaan syyskuussa syyskuussa kaksituhattaneljä noin neljäntoista vuoden voimassaolon myötä on tullut selväksi että lakia on muutettava esityksen myötä konkurssimenettely yksinkertaistuu ja nopeutuu konkurssimenettelyn velkaselvittelyä yksinkertaistetaan keventämällä pesäluettelon sisältövaatimuksia konkurssisaatavien osalta konkurssimenettelyyn liittyvää määräaikaissääntelyä ja mahdollisuuksia sen noudattamisen valvontaan tehostetaan menettelyn nopeuttamiseksi muutokset koskevat pesäluettelon ja velallisselvityksen valmistumista raukeamisesityksen toimittamista valvontapäivän määräämistä ja jakoluetteloehdotuksen valmistumista pesänhoitajalle asetettaisiin velvollisuus ottaa tietyissä tilanteissa selvät saatavat oma aloitteisesti huomioon ilman valvontaa epäselvän oikeustilan selkeyttämiseksi konkurssilakiin otetaan säännökset julkisoikeudellisten ympäristövastuiden asemasta konkurssissa säännöksistä ilmenee jatkossa miltä osin konkurssipesällä on mahdollisuus huolehtia ympäristövastuista omalla kustannuksellaan ja miltä osin toimimisvelvollisuutta ja kustannusvastuuta ei ole yhteisenä tekijänä vastuun synnyttäville perusteluille olisi niin sanottu vaaraelementti mikäli viranomainen joutuisi huolehtimaan konkurssipesän vastuista konkurssipesä vastaisi kustannuksista siltä osin kuin toimet on toteutettu konkurssin alkamisen jälkeen jos taas konkurssipesän toteuttamat toimenpiteet ovat kohdistuneet panttiomaisuuteen konkurssipesällä olisi oikeus saada kustannuksista korvaus panttiomaisuuden myyntihinnasta velallisen liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän vastuut ovat jatkossa edellä mainittua laajemmat vastaten lähtökohtaisesti normaaleja toimijan vastuita nämä konkurssiasiat arvoisa ovat erittäin monimutkaisia mutta uskon että tällä hallituksen esityksellä saamme näitä asioita vietyä huomattavasti eteenpäin ja selvemmäksi toivon että tämä laki tulee voimaan mahdollisimman pian

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä vankeuslakiin ja tutkintavankeuslakiin

muiden kauko ohjattavien härpäkkeiden kulkuun vaikutetaan häiritsemällä niiden käyttämää radiosignaalia erilaisten miehittämättömien kulkuneuvojen erityisesti lennokkien ja miehittämättömien ilma alusten käyttö on jatkuvasti lisääntynyt viime vuosina tämä muodostaa uuden turvallisuusuhan vankiloille koska tällaisten laitteiden avulla on mahdollista kuljettaa vankilaan luvattomia esineitä ja aineita muutamissa vankiloissa on jo tehty havaintoja tällaisesta toiminnasta laitteiden yleistyessä halventuessa myös niiden käyttö vankilaturvallisuutta vaarantaviin tarkoituksiin voi lisääntyä teknisten laitteiden hankinta maksaa ja niiden käyttö edellyttää tietenkin niiden käyttöön liittyvän koulutuksen järjestämistä rikosseuraamuslaitoksen virkamiehille koulutuksen kustannus riippuu tietenkin hankittavien laitteiden määrästä ja laadusta mutta se on joka tapauksessa selvästi laitteiden hankintakustannusta pienempi turvallisuushyödystä puhumattakaan tällä hetkellä rikosseuraamuslaitokselle ei ole säädetty yksiselitteistä toimivaltaa puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen liikkumiseen vankilan alueella tai sen yläpuolella esitys parantaa mielestäni oleellisesti risen valmiuksia ja kykyä huolehtia vankilaturvallisuudesta joten ei tätä esitystä voi vastustaa arvoisa puhemies tämän lisäksi esityksessä vankeuslain ja tutkintavankeuslain sitomista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin siten että rikosseuraamuslaitoksen virkamiehillä olisi toimivalta käyttää sylkemisen estämiseen tarkoitettua huppua tai sidettä onhan se aika erikoista että tällä hetkellä tällaisia välineitä ei ole ollut mahdollista käyttää jatkossa on ja niiden käytön edellytykset olisivat samat kuin sitomisen edellytykset tälläkin hetkellä vangeilla on entistä enemmän erilaisia syljen välityksellä tarttuvia tauteja joilta henkilökuntaa on tarpeellista suojata konfliktitilanteissa tilanteet ovat yleensä sellaisia joissa vankeuslaissa säädetyt sitomisen edellytykset täyttyvät mutta pelkkä käsirautojen käyttö ei riitä rauhoittamaan vangin käytöstä tai sitten vanki yrittää tästä huolimatta sylkeä henkilökunnan päälle tilanteisiin voi liittyä myös vankien psyykkisiä ongelmia käyttötarve olisi saamieni tietojen mukaan kuitenkin harvinaista esityksen mukaan myös

apulaisoikeusasiamies pitää perusteltuna ottaa käyttöön välineet joilla sylkeminen virkamiesten tai muiden henkilöiden päälle voidaan estää tällaisia suojavälineitä tarvitsisi joskus myös poliisitoiminnassa mutta puheena ovat nyt vankilassa tapahtuvat syljeskelyt tämä esitys on kaikin puolin perusteltavissa

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö viisi

herra puhemies perustuslakivaliokunta on käsitellyt oikeuskanslerin kertomusta vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista ja antanut siitä mietinnön oikeuskanslerin kertomuksen yleisosassa esitellään oikeuskanslerin tehtävät ja toimivaltuudet joita ovat tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien laillisuusvalvonta sekä asianajajien julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvonta lisäksi kertomukseen sisältyy vakiintuneen käytännön mukaisesti oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin puheenvuorot oikeuskansleri pöysti käsittelee puheenvuorossaan puheenvuorossaan ennakollisen säädösvalvonnan vahvistamista ja apulaisoikeuskansleri puumalainen puolestaan tarkastustoiminnan uudelleenarviointia oikeuskansleri pöystin puheenvuoron osio joka käsittelee valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen työnjakoa ja yhteistyön kehittämistä on sinänsä tervetullut koska tämä on asia josta myös perustuslakivaliokunta on useasti huomauttanut tai jota perustuslakivaliokunta on käsitellyt perustuslain mukaan suomessa on kaksi ylintä laillisuusvalvojaa eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri perustuslakivaliokunta on erityisesti oikeuskanslerin vuosien kaksituhattaneljätoista kaksituhattaviisitoista ja kertomusten yhteydessä sekä oikeusasiamiehen vuosien

yhteydessä käsitellyt tätä ylimpien laillisuusvalvojien välistä työnjakoa sen lisäksi perustuslakivaliokunta on käsitellessään valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoa ottanut siinä yhteydessä esille perus ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja valvontaan liittyvien toimijoiden yhteistyötä ja työnjakoa perustuslakivaliokunta pitääkin erittäin tärkeänä että eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin työnjakoa ja yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia selvitetään sen vuoksi

valiokunta on tyytyväisenä huomannut että oikeusministeriössä on asetettu työryhmä selvittämään ja arvioimaan eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävien jakoa valiokunta on todennut ja toteaa uudelleen että laillisuusvalvonnan eri osa alueilla on pitkät perinteet ja näitä tulee luonnollisesti kunnioittaa samalla kuitenkin laillisuusvalvonnan tulee elää ajassa ja sen kehittämistä tulee ilman ennakkoluuloja harkita ja nyt kun tämä oikeusministeriön työryhmä on asetettu niin varmasti luottavaisena voidaan todeta että näin tulee myös tapahtumaan toinen asia jonka oikeuskansleri pöysti omassa kertomuksessaan otti esille on ennakollinen säädösvalvonta sen sisällöt ja tavoitteet oikeuskanslerin laillisuusvalvontatehtävää koskevat perustuslain säännökset ovat oikeuskanslerin ennakollisen säädösvalvonnan oikeudellinen perusta valvonnan tarkemmat pitkälti käytäntöön perustuvat muodot ovat oikeuskanslerinvirastossa aktiivisen kehittämisen kohteena ja tämä miten se tuli esille oli totta kai erittäin mieluisaa havaita myös perustuslakivaliokunnan kuulemisissa

tässä kertomuksessa oikeuskansleri kehottaa puheenvuorossaan ministeriöitä pyytämään lausunnon perus ja ihmisoikeuksien kannalta tai oikeusvaltion ja hyvän hallinnon toteuttamisen kannalta merkittävistä säädöshankkeista samoin lausuntoa kannustetaan pyytämään säädöshankkeissa jotka ovat merkittäviä lainsäädännön ja lain soveltamisen johdonmukaisuuden kannalta lisäksi oikeuskanslerin konsultoiva ja opastava rooli edellyttää aikaisempaa enemmän valmistelevan ministeriön aloitteellisuutta tai vastaavasti oikeuskanslerinviraston oma aloitteeseen seurantaan perustavaa aktiivisuutta myös perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen todennut että hyvän lainvalmistelun periaatteet ovat tärkeitä ja sen vuoksi tätä on verrattain usein käsitelty perustuslakivaliokunta on korostanut erityisesti sitä että lainvalmisteluprosessissa avainasemassa perustuslaillisten näkökohtien huomioon ottamisessa ovat asianomaiset ministeriöt valmisteluvaiheessa tapahtuvien puutteiden ja virheiden korjaaminen prosessin myöhemmässä vaiheessa saattaa olla vaikeaa ja kuten useasti olemme huomanneet myös on hyvin vaikeaa perustuslakivaliokunnan mielestä ministeriöiden on huolehdittava että niissä on riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa myös sellaista henkilökuntaa joka tunnistaa perustuslakikysymykset perustuslakivaliokunta on siis korostanut erityisesti ammattitaitoisten lainvalmistelijoiden merkitystä onnistuneen säädösvalmistelun toteuttamisessa ja uudelleen perustuslakivaliokunta toistaa että on tärkeää että ministeriöt kiinnittävät erityistä huomiota kokeneiden lainvalmistelijoiden riittävyyteen valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen että kun oikeuskansleri ennakollisessa säädösvalvonnassa antaa lausuntoja ja ilmaisee käsityksiään niin nämä huomiot on asianmukaisesti myös otettava huomioon lainsäädännön valmistelussa perustuslakivaliokunta pitääkin kertomuksen mukaista ennakollisen säädösvalvonnan muotojen ja valvonnan merkityksen kehittämistä hyvän lainvalmistelun periaatteiden näkökulmasta tärkeänä ja perusteltuna perustuslakivaliokunta painottaa edelleen kehittämisen ja erityisesti myös tämän valvonnan vaikuttavuuden merkitystä

sitten uutena asiana valiokunta on käsitellyt erikseen lyhyesti oikeuskanslerin tehtäväkenttää

johon kuuluu asianajajien julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvonta oikeuskansleri on tehnyt kertomusvuonna kaksituhattakuusitoista ehdotuksen luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muuttamiseksi muun muassa luvanhakijoiden kelpoisuutta ja oikeuskanslerin muutoksenhakuoikeutta koskevilta osin sen jälkeen kun helsingin hovioikeus on katsonut päätöksessään vuonna kaksituhattaseitsemäntoista että lupalakimiehille säädetyn tietojenanto ja selvitysvelvollisuuden rikkominen ei voi johtaa kurinpidolliseen seuraamukseen suomen asianajajaliiton yhteydessä toimivassa valvontalautakunnassa apulaisoikeuskanslerin sijainen on vuonna kaksituhattaseitsemäntoista täydentänyt tätä äsken mainittua oikeuskanslerin aloitetta se miksi perustuslakivaliokunta tämän yksittäisen asian haluaa nostaa esille johtuu siitä että kysymykset oikeudellisen avun saamisesta ja laadusta sekä toiminnan valvonnasta ovat merkityksellisiä perustuslain kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän toisessa momentissa tarkoitetun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeiden turvaamisen kannalta sen vuoksi perustuslakivaliokunta pitää merkittävänä näitä huomioita joita oikeuskansleri ja apulaisoikeuskanslerin sijainen ovat vuosina kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista tehneet toivottavasti kun asiat ovat painokkaasti olleet esillä asialle myös tapahtuu tarvittavat toimenpiteet

lyhyesti vielä tilastotietoa kertomusvuoden aikana oikeuskanslerinvirastoon saapui kaksituhattakolmesataaneljäkymmentäkuusi kanteluasiaa ja muita asioita tuli vireille kahdeksansataakaksikymmentäkolme asioita ratkaistiin kolmetuhattakaksisataakolmekymmentäkaksi kappaletta ja valiokunta pitää hyvänä sitä että näin ripeästi ja aktiivisesti on toimittu erikseen perustuslakivaliokunta ei ole arvioinut oikeuskanslerin yksittäisiä ratkaisuja tai kannanottoja valiokunnan päätösehdotus on että kannanottona todetaan että

arvoisaa puheenjohtajaa edustaja lapintietä kertomuksesta antamastaan mietinnöstä ja näistä kommenteista ja huomioista ne ovat merkittäviä asioita ja perustuslakivaliokunta on poikkeuksellisen ankaran lainsäädäntötyöpaineen alla löytänyt ajan ja hetken nostaa esille näitä laajempia kysymyksiä tässä yhteydessä vastaan lähinnä kolmeen kohtaan lyhyesti ensimmäinen asia on oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänjakoasia saan

petri jääskeläisen kanssa ja on ollut ilo myöskin todeta se että työ on ripeästi käynnistynyt ja oman ymmärrykseni mukaan täysin peruslakivaliokunnan useasti toistaman kannan ja nyt käsittelyssä olevan mietinnön mukaisella otteella eli olemme hyvässä yhteistyössä hakemassa ratkaisuja jotka toteuttavat vaikuttavaa ajassa elävää ja nimenomaan kansalaisten näkökulmasta ei byrokratian vaan kansalaisten näkökulmasta tulevaisuuteen katsovaa laillisuusvalvontaa toki perinne on arvokas ja sitä kunnioitetaan ja myöskin oikeuskansleri on vanha instituutio mutta ajatus on kehittää sitä ihmisten tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeista katsoen näyttää nyt tässä alustavassa analyysissa myöskin siltä että kummallakin laillisuusvalvojalla on niin perustuslaista johtuvat kuin käytännössä perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädetyssä lainsäädännössä muodostuneet erikoistumisen ja suuntautumisen alueet oikeuskanslerilla muun muassa tässä tässä puheenvuorossakin mainitut tuomioistuimiin kohdistuva valvonta ja asianajajien julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneitten oikeudenkäyntiavustajien valvonta uskoisin että tämä työ etenee ja päästään järjestelmään joka on selkeä ja jossa molemmat laillisuusvalvojat täydentävät hyvin toinen toistaan toisena asiana nostan vielä lyhyesti esille vastauksena perustuslakivaliokunnan huomiot hyvästä lainvalmistelusta ja sen toteutumisesta ennakollinen säädösvalvonta on oikeuskanslerin hallitusvaltaan kohdistamaa riippumatonta kontrollia ja nyt kun valiokunnan mietintö tuli niin me olemme ministeriöiden kansliapäälliköiden ja oikeusministeriön kanssa tiiviissä yhteistyössä käyneet läpi muun muassa valiokunnan mietinnössä nostettuja seikkoja ministeriöitten virkamiesjohdolla on käsitykseni mukaan merkittävä rooli neutraaleina objektiivisina toimijoina eri hallituskokoonpanojen aikana huolehtia niin resursseista osaamisesta kuin yksittäisten valmisteluhankkeitten asianmukaisesta organisoinnista ja aikatauluttamisesta tässä yksi semmoinen teema mistä on myöskin että tarvitaan vaalikaudet ylittävää näkökulmaa ja käsitystä siitä mitkä asiat vaativat pidemmän aikavälin aikavälin valmistelua kuin vaalikausikohtaista valmistelua kolmas asia jonka valiokunta on nostanut esille on lupajuristien valvonta tämä on tärkeä seikka asiantunteva kohtuuhintainen sen saatavuus on hyvin tärkeä osa sitä että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon voi toteutua suomalainenkin prosessi on nyt osin valitettavasti sellainen että se käytännössä riippuu pitkälti avustajien toiminnasta ja jos siinä on puutteita niin se näkyy muiden asioiden yhteydessä esimerkiksi meillä on havaittu ulkomaalaisasioitten käsittelyssä viimeksi tämäkin asia on nyt oikeusministeriössä aktiivisessa valmistelussa ja varmasti seuraavassa eduskunnassa jos silloinen hallitus niin päättää siihen palataan lainsäädäntöasian yhteydessä sitä odotellessa mekin katsomme mitä valvonnan valvonnan keinoin voidaan tämän asian hyväksi tehdä

huomioista erityisen tyytyväisiä totta kai perustuslakivaliokunnassa ollaan oltu siihen että työnjakoa on pohdittu koska molemmat tehtävät ovat erityisen tärkeitä

oikeus asiamiehen ja oikeuskanslerin niin kansalaisten osalta kuin kuin hyvän lainvalmistelunkin osalta ja siinä mielessä jos pystyy erityisesti keskittymään laadukkaan lainvalmistelun valvontaan kuten alkupuheenvuorossani totesin perustuslakivaliokuntakin on paljon kiinnittänyt huomiota siihen että pelkästään tämä ennakollinen laadukas huomiointi ei riitä vaan täytyy myös ottaa huomioon kun sitä lakia valmistellaan että pelkästään lausuminen ei riitä vaan ne toimenpiteet mitä lausuntojen johdosta tehdään mutta luottavaisina katsoa että asiat menevät eteenpäin

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö seitsemäntoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ajoneuvoverolain muutoksesta jolla alennettaisiin ajoneuvoveron perusveroa viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ja se olisi ajoneuvoa kohden keskimäärin kaksikymmentä euroa tämä ajoneuvoveron perusveron alennus tulisi voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta alkavilta verokausilta eli ollaan hyvissä ajoin liikkeellä se koskisi vain niitä ajoneuvoja joita verotetaan hiilidioksidipäästöjen perusteella eli ulkopuolelle jäisi se vanha henkilö ja pakettiautokanta josta ei ole käytettävissä päästötietoja ja perusvero määräytyy sen vuoksi ajoneuvon kokonaismassan perusteella

tuolla valiokuntakeskusteluissa on opposition puolelta noussut esiin ajatus että pitäisi keventää auton hankintaa ja tätä on pidetty väärin kevennettynä kuitenkin tässä on syytä todeta että pääministeri juha sipilän hallitus nimenomaan keventää auton hankintaa neljässä erässä vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista joka vuosi viisikymmentä miljoonaa euroa eli yhteensä kaksisataa miljoonaa euroa ensi vuoden alussa on tulossa viimeinen viimeinen viidenkymmenen miljoonan euron autoveron alennus toisaalta sitten ajoneuvoveron perusveroa on jo kiristetty sadalla miljoonalla eurolla nyt sitä alennetaan viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla eli ajoneuvoveron perusveroon jää plussaa mitä oppositio pitää hyvänä viisikymmentä miljoonaa euroa joten näin ollen on oppositionkin valiokuntakuulemisissa esittämiä järjestäytymättömiä ajatuksia noudatettu

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

voi sanoa että on myöskin nato elefantti tässä salissa ja koko suomessa tämä hallituksen esitys suomen osallistumisesta kriisinhallinnan laajennukseen on sinänsä aika pieni ajattelin kyllä kuitenkin vastustaa tätä esitystä ennen muuta osoittaakseni mieltä sitä vastaan että meillä ei käydä kunnollista kokonaisvaltaista keskustelua suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan presidentti koivisto eläkepäivillään joskus varoitteli siitä että suomi on astumassa kaarle tielle kun liian suuri osa sotilaallisista voimavaroista käytetään kriisinhallintaan ulkomailla ja ja ulkomaiseen yhteistyöhön tämä hallituksen esitys antaa nyt aiheen tarkastella tätä aihepiiriä vähän laajemminkin meillä pitäisi kyetä vaikkapa seuraavien hallitusneuvottelujen yhteydessä käymään keskustelu kriisinhallintaan osallistumisen periaatteista mihin osallistutaan ja kuinka paljon mutta on kaksi muuta tärkeää asiaa kun täällä eduskunnassa kyselytunnilla käsiteltiin suomen osallistumista norjassa järjestettyyn suureen sotaharjoitukseen edustaja mustajärvi sai esittää siitä kysymyksen minulla oli kysymys samasta aihepiiristä mutta en saanut tilaisuutta sitä esittää olisin kysynyt siinä puolustusministeriltä kuinka hänen toimintansa on sopusoinnussa tasavallan presidentin lausuntojen kanssa presidentti niinistöhän on todennut että sotilaallinen liittoutumattomuus palvelee nykyoloissa parhaimmin suomen turvallisuusetuja toisaalta hän on todennut että suomi menettäisi liittoutumattomuuteen liittyvän edun jos venäjä alkaisi pitää suomea samankaltaisena turvallisuusuhkana kuin sotilasliitto natoa ja nythän meillä on järjestetty näitä harjoituksia jotka juuri synnyttävät sitä kuvaa että suomi voi olla samanlainen uhka toisaalta tähän liittyy myöskin kysymys isäntämaasopimuksesta myöskin suomessahan oli naton sotilaallista toimintaa ja siinä nojauduttiin tähän isäntämaasopimukseen suomen osaltahan tämän sopimuksen allekirjoitti aikanaan puolustusvoimain komentaja saatuaan siihen valtuutuksen tasavallan presidentin johdolla kokoontuneesta hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisesta valiokunnasta sopimusta ei käsitelty eduskunnassa ruotsissa hallitus vei sopimuksen valtiopäivien käsiteltäväksi ja se astui siten voimaan vähän myöhemmin valtiopäivät asettivat sopimuksen soveltamiselle kaksi tärkeää reunaehtoa nato joukkoja voi tulla maahan vain ruotsin kutsusta eikä sopimus anna nato maille oikeutta sijoittaa ydinaseita ruotsin alueelle suomen osalta sopimuksen tulkinnasta on tiettävästi esiintynyt epäselvyyksiä ennen muuta sen suhteen voivatko nato joukot tulla maahamme omasta aloitteestaan isäntämaasopimuksen kymmenennessä kohdassa todetaan että se on voimassa toistaiseksi jollei osallistuja irtisano sitä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti muille osallistujille kuusi kuukautta etukäteen sopimusta voidaan yhdennentoista kohdan perusteella muuttaa tai muuntaa kirjallisesti kaikkien osallistujien keskinäisellä suostumuksella minun mielestäni suomen on syytä avata keskustelut isäntämaasopimuksen täsmentämiseksi siten että mukaan otetaan ainakin ruotsin valtiopäivien päättämät rajaukset samalla voitaisiin korjata sopimuksen solmimisen yhteydessä tehty ilmeinen menettelytapavirhe ja saattaa tämä muutettu tai muunnettu sopimus eduskunnan käsiteltäväksi eduskuntavaalien jälkeen käytävissä hallitusneuvotteluissa on syytä käydä perusteelliset keskustelut myös niistä periaatteista joilla suomi toteuttaa omia sotaharjoituksiaan ja osallistuu muiden maiden ja naton toteuttamiin sotaharjoituksiin olen tämän kannanottoni yrittänyt saada epätoivon vimmalla julkisuuteen mutta yksikään media ei suomessa ole halukas julkaisemaan tällaisia kannanottoja vaan vain nato propagandaa kuulemme kaikkialla arvoisa puhemies tulen siis kannattamaan vasemmistoliiton vastalausetta niillä perusteilla jotka juuri

arvoisa puhemies

ihan jokaista kautta ihmiskunnan historian ja varsinkin sen kirjoitetun osan voimme löytää kuvauksia sairauksista niiden todellisista ja kuvitelluista syistä sekä erilaisista hoitomuodoista lääketieteen kehitys ja tietomme sairauksien synnystä ja niiden hoitomahdollisuuksista niin kuin myös terveyden ylläpitämisestä on viime vuosisadan aikana kiitänyt huimilla harppauksilla eteenpäin ja tuo vauhti tuntuu koko ajan kiihtyvän kuitenkaan pysyvää paranemista kaikista sairauksista emme vielä ole saavuttaneet ja ihmisen elämä on näin ollen edelleenkin rajallinen meidän kaikkien osalta lääketieteessä kuten kaikissa muissakin tieteissä asiantuntijoiden ja maallikkojen tietomäärä on aivan eri tasolla monimutkaisiin ja monisyisiin ongelmiin vaikea löytää yksiselitteistä vastausta vaikeiden sairauksien osalta on usein mahdotonta antaa täsmällisiä ennusteita potilaan tulevaisuudesta ja moniin vaikuttaviin hoitoihin liittyy kiistatta myös haittoja silloin on inhimillistä että potilas hakeutuu sellaisen toiminnan piiriin jossa uskomuksiin perustuen selitetään sairauden syitä ties millä lie radioaalloilla väärällä energialla tai kirouksilla ja toteutetaan mukavaa ja haitatonta hoitoa tämän voisin

vakava tai elämää radikaalisti muuttava sairaus aiheuttaa potilaalle aina eriasteisen eksistentialistisen kriisin juuri näissä tilanteissa ihmisen aito kohtaaminen ja henkinen tuki ovat keskeisessä roolissa kun ihminen yrittää löytää uutta tasapainoa muuttuneen muuttuneen elämäntilanteen keskellä siinä meillä terveydenhuollon ammattilaisilla on vielä valitettavan usein opittavaa aikamme media niin perinteinen kuin digitaalinenkin tursuaa artikkeleja potilasta pauksia kertomuksia ihmeparanemisista keskustelua käydään eri ravintoaineiden ja valmisteiden haitoista ja oletetuista terveysvaikutuksista osa artikkeleista on silkkaa mainontaa joka on verhottu tieteellisen julkaisun muotoon kun pintaa hivenen raaputtaa alta paljastuu usein täysimittainen huijaus huijaus olemattomia professoreja ja tutkimusyksiköitä tekaistuja tutkimuksia ja tietoisesti väärennettyjä tietoja mainonnan perusteena on tutkimuksia joiden toteutustapa ei miltään osin vastaa aidon tutkimuksen kriteereitä maailmanlaajuisissa verkostoissa leviää nopeasti kaikenlaisiin uskomuksiin uskomuksiin perustuvia ammattilaisia ja tutkijoita milloin mistäkin hyvänä esimerkkinä mainitsen nonihedelmäjuoman jota noin kymmenen viiva viisitoista vuotta sitten markkinoitiin kaikkiin syöpiin tehokkaana hoitona perusteena käytettiin sitä että lääkärit eivät suostu nonia määräämään kun eivät saa tuotteista taloudellista hyötyä useat potilaat ostivat tuota tuotetta tietojeni mukaan jopa sadan euron litrahintaan enpä ole tuosta aineesta vuosiin enää mitään kuullut jos koko

olisin kerännyt kaikki iltapäivälehtien uutiset syöpäriskiä lisäävistä tai vähentävistä asioista kasassa olisi melkoinen opus ja niiden sisällöissä valtava ristiriita täysin vastakkaisista tiedoista ja tuloksista on siis ymmärrettävää että tavan kansalainen on kohtalaisen ihmeissään kaiken tämän informaation keskellä asiantuntija voi perustaa päätöksensä vain tutkittuun tietoon ja lääkäri antamansa hoidon vaikuttaviksi ja turvallisiksi tutkimuksessa todettuihin valmisteisiin ja menetelmiin tai potilaan suostumuksella toteuttaa eettisesti ja tieteellisesti hyväksytyssä tutkimusasetelmassa kokeellista hoitoa näin tulisi menetellä esimerkiksi myös tyroksiinihoidolle riittämättömästi reagoivan diagnosoidun kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitokokeiluissa uskomushoidon kenttä on erittäin laaja ja hyvin kirjava siihen joukkoon voidaan lukea paljon haitattomia hyvänolonhoitoja jopa ihmisen hyvinvointia tukeva vaikutus pidän tärkeänä tehdä tutkimusta esimerkiksi saunan mahdollisista terveysvaikutuksista ja tiedän kokemuksesta että toisen ihmisen läsnäolo ja kosketus rauhoittavat levotonta ja kivullista potilasta haitallisiksi ja jopa vaarallisiksi uskomushoidot muuttuvat kun niissä käytetyt valmisteet aiheuttavat potilaalle potilaalle terveyshaittaa tai uskomushoitojen seurauksena potilaan asianmukainen tutkimus ja hoito jäävät toteutumatta uskomushoitojen kentällä on myös toimijoita joiden motiivit ovat vahvasti taloudellisia voisin kertoa lukuisia esimerkkejä vaikeasti sairaan ihmisen manipuloinnista ja hänen hädänalaisen tilansa hyödyntämisestä myös erittäin korkeitten kustannusten muodossa

inhimillisten kärsimysten hintaa on mahdoton laskea mutta uskomushoidot aiheuttavat kustannuksia myös meille veronmaksajille kun potilaan hoidon viivästymistä tai hoidon haittoja sitten korjataan terveydenhuoltojärjestelmässämme huolestuttavaa on että jopa enkeliterapiakoulutusta annetaan valtion tuen piirissä olevissa kansalaisopistoissa tämä jos mikä on hämärtämässä ihmisten ymmärrystä uskomuksiin ja tutkittuun tietoon perustuvan toiminnan välillä stmn asettama työryhmä pohti uskomushoitoihin liittyvää liittyvää lainsäädäntötarvetta jo vuonna kaksituhattayhdeksän työryhmän työ oli aikalaiskertomusten mukaan melko riitaisaa ja polveilevaa uskomushoitoihin liittyvät ehdotukset eivät ole edenneet lainsäädäntöömme nyt käsiteltävä lakialoite lähtee potilasturvallisuuden näkökulman korostamisesta on siis haavoittuvammassa asemassa olevien potilasryhmien suojelusta eli niin sanotun turvaavan lainsäädännön saamisesta osaksi terveydenhuoltolakia vakavien sairauksien kuten esimerkiksi syöpä tai diabetes mielenterveyspotilaiden tai muistisairauksista kärsivien elinsiirtopotilaiden ja raskaana olevien diagnostiikka ja hoito olisivat jatkossa vain terveydenhuollon ammattilaisten käsissä jos potilas haluaisi käyttää uskomushoitoja se olisi tehtävä yhteistyössä ammattilaisten kanssa lakialoitteen tarkoituksena ei ole käynnistää laajempaa selvitystä esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädännön muutosvalmistelusta jatkossa on todennäköisesti syytä pohtia myös asiakkaan asemaa kuluttajana hyvinvoinnin terveyden ja sairaanhoidon rajapinnassa liikkuvissa palveluissa emme ole suomessa yksin tämän uskomushoito ongelman kanssa muun muassa ruotsissa on jo asianmukainen lainsäädäntö ja espanjan hallitus on juuri käynnistänyt valmistelun toivon lakialoitteelle pikaista käsittelyä pykälät ovat valmiina kiitoksia

arvoisa puhemies hyviä uutisia arvoisa puhemies suomi on kärsinyt kovasti jäsenyydestään euroalueessa koko tämä yhtenäisvaluuttahankehan on epäonnistunut ja laajalti talousasiantuntijat nykyään sitä mieltä että oli paha virhe että euroon siirryttiin virhe oli ennen muuta siinä että muodostettiin liian laaja euroalue mukaan tuli liian erilaisia kansantalouksia ja tämä on jo tähän mennessä johtanut suunnattomiin ongelmiin ja suomen liittyminen eurovaluuttaan oli tietysti paha virhe tämä näkyy erityisen selvästi kun verrataan suomen ja ruotsin taloudellista kehitystä kansantaloudet ovat hyvin samankaltaiset ruotsilla viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut keskimäärin varsin vahva talouskasvu ruotsin kansantalous on nyt noin neljänneksen suurempi kuin oli kymmenen vuotta sitten ja suomi on hädin tuskin päässyt vaikeitten menetettyjen vuosien jälkeen samalle tasolle kuin ennen kansainvälistä finanssikriisiä jos suomen kansantalouden kasvuvauhti olisi ollut samankaltainen kuin ruotsissa meidän kansantulomme olisi nyt viitisenkymmentä miljardia euroa suurempi kuin mitä se on ja julkisella vallalla olisi käytettävissään noin kaksikymmentäviisi miljardia enemmän rahaa kuin tällä hetkellä on mutta tästähän tässä salissa ei haluta keskustella koska keskustaa ja kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta kaikki eduskuntapuolueet ajoivat ja kannattivat suomen liittymistä euroalueeseen minähän tein vuoden kaksituhattaviisitoista kesällä kansalaisaloitteen kansanäänestyksen järjestämiseksi suomen jäsenyydestä euroalueessa nämä kokemukset olivat tämän taustana ja toisaalta tietoisuus siitä että tulevaisuudessa suomi edelleen on häviäjä euroalueessa ja toisaalta oli näköpiirissä että euroaluetta pyritään kehittämään finanssiunioniksi velkaunioniksi ja liittovaltioksi ja tätä kautta menetämme taloudellisen ja lopulta myös poliittisen itsenäisyytemme yli viisikymmentäkolmetuhatta allekirjoittajaa saatiin ja aloite toimitettiin tänne eduskuntaan käsiteltäväksi puhemiesneuvosto aikoi ensin päättää että asiaa käsitellään vain perustuslakivaliokunnassa mutta käydyn keskustelun jälkeen päädyttiin siihen että talousvaliokunnalta pitää pyytää lausunto nyt on mielenkiintoista todeta että puhemiesneuvosto jälleen esittää että aloitetta käsiteltäisiin vain perustuslakivaliokunnassa nyt tiedä menettelytapoja mutta jos ne sallivat niin minun mielestäni meidän pitäisi päättää että pyydetään myös talousvaliokunnan lausunto tästä aloitteesta tämä aloite pitää sisällään nyt kaksi kansanäänestystä esitetään järjestettäväksi euroopan parlamentin vaalien yhteydessä ensi keväänä alun perin kirjoitin tämän aloitteen niin että se olisi käsitellyt vain suomen jäsenyyttä euroalueessa kuten tuo kansalais aloitekin mutta päädyin siihen että samassa kansanäänestyksessä voitaisiin ottaa kantaa myös suomen jäsenyyteen euroopan unionissa suomen liittyminen euroalueeseenhan tapahtui selvästi perustuslain vastaisesti ja itse asiassa myös euroopan unioniin liittymistä rasittaa aikamoinen legaliteetti ja legitimiteettiongelma nimittäin silloin kun järjestettiin kansanäänestys suomen liittymisestä euroopan nimenomaan todettiin että tässä ei päätetä suomen liittymisestä yhtenäisvaluuttaan ja eduskunta myös tämän kannan hyvin selkeästi vahvisti kuitenkin kun aikanaan lipposen hallitus lähti viemään tätä euroalueeseen liittymistä eteenpäin todettiin että siitä päätettiin jo kansanäänestyksessä tämähän oli selvä perustuslain rikkomus että että tällä tavalla tehtiin tietenkin muodollisesti kaikki on kunnossa koska eduskunnan perustuslakivaliokunnan enemmistö on aina mukavasti joustanut näissä tulkinnoissaan muodollisessa mielessä ei ole tapahtunut perustuslain rikkomista mutta tosiasiassa tietysti näin on tapahtunut näin ollen kun euroalueeseen liittyminen itse asiassa ratkaistiin jo silloin unioniin liittymisen yhteydessä on paikallaan että kansalaiset pääsevät uudelleen äänestämään myös siitä hyväksyvätkö he suomen jäsenyyden euroopan unionissa tässä kansanäänestyksessä olisi kaksi äänestyslippua joista toisessa kysyttäisiin hyväksyttekö suomen jäsenyyden euroopan unionissa ja toisessa hyväksyttekö suomen jäsenyyden euroopan talous ja rahaliitossa tässä lakialoitteessahan varsin perusteellisesti käydään läpi tämä asia perustelut kokemukset rahaliittoon kuulumisesta ja ne uhkatekijät jotka tähän liittyvät tämä taloudellinen puoli ensinnäkin sanoin että jos suomen kansantalous olisi kehittynyt yhtä hyvin kuin ruotsin olisi käynyt käynyt yhtä hyvin ja meillä olisi nyt paljon suurempi kansantulo olisi myös muuten paljon korkeampi työllisyysaste me olisimme ruotsin tasolla työllisyysasteessa jos meillä olisi ollut kymmenen vuoden ajan vastaavanlainen talouskasvu kuin ruotsissa

ruotsin ja suomen vertailun suhteen tietysti voidaan väitellä siitä että on on muitakin tekijöitä tosiasia kuitenkin on että kun suomi oli liittynyt euroalueeseen ja alkoi kansainvälinen finanssikriisi siinä yhteydessähän me jouduimme kärsimään ennen muuta siitä että euroon siirryttäessä euro ensin devalvoitui voimakkaasti ja tämä johti siihen että suomenkin talous alkoi suorastaan ylikuumentua tapahtui noin kolmenkymmenen prosentin devalvoituminen ja juuri silloin kun tämä kansainvälinen finanssikriisi alkoi tapahtui sadan prosentin revalvaatio eli euron kurssi suhteessa yhdysvaltain dollariin nousi kaksinkertaiseksi no tähän vielä liittyi suomessa tämä onneton tulopoliittinen ratkaisu sari sairaanhoitaja ratkaisu jolla pilattiin vientiteollisuuden kilpailukykyä tämähän johti siihen että suomen kansantalous ja vienti romahtivat noin neljänneksellä lyhyessä ajassa kun ruotsilla oli valuutta sielläkin tuli tietysti finanssikriisistä kielteisiä vaikutuksia niin ruotsi pääsi mukaan talouskasvuun ja sen hedelmät nyt näkyvät suomen kohdalla kävi niin että meidän heikko kilpailukykymme esti meitä nousemasta laman pohjalta ja tuli tämä tämä kymmenen vuoden menetetty vuosikymmen mitä tulevaisuuteen tulee niin kyllä nyt näyttää hyvin selvältä se että on syntymässä uusi euroalueen kriisi globaali kriisi myös tulevaisuusvaliokunnassa monet asiantuntijat ovat tästä varoittaneet maailmassa on valtava rahoituksellinen ylikapasiteetti euroopan unionissa ongelmana on se että euroopan keskuspankki on pumpannut paljon rahaa euroalueen talouteen ja jopa komission jäsen katainen on varoitellut julkisuudessa että tämän ylilikviditeetin vuoksi näköpiirissä on euroalueen kriisi toisaalta yhdysvaltain ja kiinan taloudet myöskin muodostavat aikamoisen globaalin uhan ja totta kai globaali kriisi iskisi pahasti tänne euroalueelle ja suomeen nyt hallitus ylpeilee sillä että on varauduttu tuleviin aikoihin on vähennetty velkaantumista hallitushan johtaa harhaan eduskuntaa kun se puhuu runsaan miljardin euron budjettivajeesta siellä on mukana vientiluottojen palautuksia joitten vuoksi todellinen budjettialijäämä on yli kolme miljardia eli valtio ottaa velkaa yli yli viiden prosentin verran menojensa katteeksi huippusuhdanteessa ja nyt kun seuraava kriisi tulee niin me olemme todella hankalassa tilanteessa ei ole enää sitä puskuria jota kymmenen vuoden aikana on voitu käyttää velkaantumalla toisaalta euroonhan liittyy se ikävä puoli että he jotka tähän europrojektiin uskovat ajavat nyt sellaista linjaa että pitää rakentaa euron tueksi todellinen talousunioni joka tarkoittaa käytännössä finanssiliittoa velkaunionia ja liittovaltiota ja siinä meidän itsenäisyytemme menisi meidän pitää nopeasti päästä eroon euroalueesta

arvoisa herra puhemies

maamme tiiviimmällä integroimisella euroopan sisämarkkinoihin eurooppalainen vertailu on kuitenkin osoittanut ettei maan talouskasvu ole riippuvainen euroalueeseen kuulumisesta tästä esimerkkinä voidaan mainita omaan valuuttaan nojaavan ruotsin talous joka on kasvanut talous ja finanssikriisin jälkeen monia euromaita enemmän euromaiden talouksien rakenteelliset erot ovat kasvaneet euroalueen aikana myös tuottavuudessa ja kilpailukyvyssä euro ei ole kaventanut vaan kasvattanut jäsenmaiden välisiä eroja joita on jouduttu paikkaamaan tukipolitiikalla tulonsiirroilla ja yhteisillä veloilla euroalue vetää myös suomea yhä enemmän kurjistumisen kierteeseen sillä maaltamme puuttuu oman rahapolitiikan tarjoama jousto negatiivisen talouskehityksen oloissa arvoisa puhemies eun yksi tämän hetken suurimmista ongelmista on kiistämättä euro epäonnistunut yhteisvaluutta ja sen ympärille rakennetut pelastustoimet heikentävät eun taloutta samalla ne lisäävät rahoitusmarkkinoiden kriisialttiutta on suuri vaara että tulevan eurokriisin joka väistämättä tulee ja siitä todennäköisesti seuraavien korjaustoimenpiteiden vuoksi eu jäsenmaiden keskinäinen luottamus taloudellinen moraali romuttuvat pysyvästi ja tämä on erittäin vakava asia emun jäsenmaat ovat vastanneet epäonnistuneen rahoitusjärjestelmän tekohengittämisestä mahdollistaneet pankeille voittojen keräämisen sosialisoineet tappiot veronmaksajien kannettaviksi poliittinen sääntely on toiminut markkinatoimijoiden vallan jatkeena vaikka sääntelyn tulisi suojata kansalaisia ja markkinatoimijoita toistensa mielivallalta reaalitalouden tehtävä ei ole palvella rahoitusjärjestelmää vaan asetelman on oltava toisinpäin arvoisa puhemies euro on täysin epäoptimaalinen valuutta alue sillä se muodostuu valtioista jotka ovat talouksien kielten kulttuurien sekä geopolitiikan osalta liian erilaisia jotta valuutta valuutta alue olisi aidosti toimiva ympäristön pitäisi olla mahdollisimman yhtenäinen euroalueen epäoptimaalisuuksista aiheutuvia ongelmia yritetään lievittää pankki unionilla ja jäsenmaiden välisillä tulonsiirroilla eli tukipaketeilla euroalueen kasassa pitäminen edellyttää väistämättä lisääntyvää yhteisvastuuta tiivistyvää integraatiota jatkuvia tulonsiirtoja ja liittovaltion muodostamista tulonsiirrot vahvemmista kansantalouksista heikompiin kansantalouksiin ovat toimivan valuutta alueen ehto tässä mielessä näen että emun jäsenmailla on euron suhteen jäljellä kaksi vaihtoehtoa ensimmäinen on eroaminen eurosta ja toinen on eun syventäminen keskusjohtoiseksi tulonsiirtounioniksi liittovaltioksi suomen itsemääräämisoikeuden ja talouden pelastamiseksi ainoa vastuullinen vaihtoehto on erota emusta ja siirtyä eurosta omaan valuuttaan arvoisa puhemies euta ollaan askel askeleelta kehittämässä liittovaltioksi ja tätä en voi hyväksyä en myöskään pysty kannattamaan suomen jäsenyyttä toimimattomassa rahaliitossa kannatankin sitä että suomalaiset pääsevät kansanäänestyksen kautta arvioimaan näitä jäsenyyksiä uudelleen emu jäsenyydestä suomalaiset eivät ole saaneet vielä äänestää lainkaan arvoisa puhemies olen iloinen siitä että edustaja väyrynen on tehnyt tämän käsittelyssä olevan lakialoitteen ja voin kaikkien iloksi ilmoittaa että kannatan lämpimästi tätä edustaja väyrysen lakialoitetta

arvoisa puhemies britannian kansan suvereeni päätös oli jättää euroopan unioni kesän kaksituhattakuusitoista kansanäänestyksessä ja britannian välisiä brexit neuvotteluja ei ole kuitenkaan käyty hyvässä hengessä brysselin byrokraatit ovat halunneet koko ajan tehdä britanniasta varoittavan esimerkin jotta muut kansakunnat eivät rohkaistuisi jättämään eu kolhoosia nyt kun britannia on huonon brexit sopimuksen jälkeen sisäpoliittisessa kriisissä tulee mieleen kysymys pyrkiikö eu tahallaan aiheuttamaan sekasortoa britanniassa jotta brexitistä luovuttaisiin ja kansa pakotettaisiin äänestämään uudestaan euhun jäämisen puolesta tämähän on tuttu metodi menneisyydestä muun muassa eun perussopimusta ja lissabonin sopimusta koskeneista

eun arvot ovat vitsi eu ei noudata omia sääntöjään mutta kun jäsenvaltiot vastustavat sitä että valtioiden rajat poistetaan päätösvalta viedään ja valtiot pakkoasutetaan muiden maiden kansalaisilla silloin eu alkaa rangaista jäsenvaltioitaan ja syyttää eun arvojen rikkomisesta kauas ovat menneet ne ajat euroopassa toimittajat asiantuntijat ja yliopiston sivistyneistö uskalsivat arvostella islamia eu on ajautunut itsesensuurin tielle eu ajaa kymmenen miljoonan sakkoja someyhtiöille jos eivät poista vääriä mielipiteitä eu antautuu islamin edessä eu kriittisyys kasvaa euroopassa eu federaateilla eu federaateilla puntti sen sijaan tutisee koska uhkailevat jopa sodalla koska kansallismielisyys ja nationalismi ovat kasvussa kansallismielisyys ja nationalismi eivät aiheuta sotia imperialismi ja imperialistinen politiikka aiheuttavat ei ole kansainvälisyyttä ilman kansoja yhteistyö on sopimista ei eu sanelua euro on epäonnistunut projekti eu on epäonnistunut projekti eun tarina tulee päättymään jotta itsenäisten valtioiden kuten suomen tarina voi jatkua minä synnyin suomessa lapseni syntyivät eu suomessa mutta toivon että lastenlapseni syntyvät jälleen suomessa me perussuomalaiset haluamme liittoutua muiden kansallismielisten kanssa eussa pysäyttää liittovaltiokehityksen ja purkaa niin että siitä tulee isänmaiden eurooppa itsenäisten valtioiden vapaakauppa alue lisäksi kannatan edustaja väyrysen esitystä siitä että pyydämme lausunnon myös talousvaliokunnalta ja kannatan tätä

arvoisa puhemies kyllä minun paneelissani oli punainen

en tarvitse kymmentä minuuttia tämä lakialoite on periaatteellisesti hyvin tärkeä järjestöelämässä on lukuisasti käytännön esimerkkejä siitä kuinka järjestön sisäinen demokratia toimii puutteellisesti yhdistyslain kahdenteenkymmenenteen pykälään on kirjoitettu määräys siitä millä tavalla yhdistyksen jäsenet voivat saada aikaan yhdistyksen ylimääräisen yleisen kokouksen käsittelemään asiaa jota varten tällaista kokousta halutaan koolle ja tällainen voidaan myöskin saada koolle uuden hallituksen valitsemista varten yhdistyselämässä on tapauksia joissa on valittu hallitus joka ei nauti yhdistyksen jäsenten enemmistön luottamusta tämä pykälä tarjoaa keinon jolla jäsenten enemmistö voi saada tahtonsa toteutetuksi tämä kuitenkin vesittyy sen takia että tästä aluehallintoviraston päätöksestä jolla tällainen kokous voidaan järjestää voidaan valittaa hallinto oikeuteen ja näin ollen kestää hyvin kauan ennen kuin tällainen ylimääräinen yleinen kokous saadaan järjestetyksi olen nyt tehnyt lakialoitteen jolla tämä asia korjattaisiin niin että yhdistyslakiin lisättäisiin kahdeskymmenes a pykälä jonka otsikkona olisi kielto valittaa aluehallintoviraston päätöksestä tämä pykälä kuuluisi näin aluehallintoviraston kahdennenkymmenennen pykälän kolmannen momentin perusteella antamasta päätöksestä jolla yhdistyksen jäsen oikeutetaan kutsumaan koolle yhdistyksen yleinen kokous ei voida valittaa hallinto oikeuteen tämän oikeuden nojalla järjestetyn yleisen kokouksen päätöksiin sovelletaan yhdistyslain yleisiä säännöksiä yhdistyksen päätöksen mitättömyydestä tai moittimisesta toivon että lakivaliokunnalla olisi aikaa paneutua tähän asiaan ja ottaa tähän kantaa tällä on laaja yleinen merkitys ja se turvaisi demokratian toteutumista yhdistyselämässä kiitoksia

arvoisa puhemies tiedän että kovin työllistetty en tiedä olisiko ollut mahdollista että lakivaliokunta olisi saattanut tämän käsitellä ehkä ei myös tämä vaalilain kolmannenkymmenennentoisen pykälän muuttamista koskeva esitys on periaatteellisesti hyvin tärkeä vaalilakihan on kirjoitettu siten että siinä pyritään turvaamaan puolueiden jäsenten vaikutusvalta muun muassa niin että vaalilaissa on määrätty puolueiden sisäisistä jäsenäänestysmenettelyistä kun asetetaan ehdokkaita vaaleihin kuitenkin tässä vaalilaissa on huomattava puute

kun vaaleihin käydään oikeusministeriön on toimitettava vaaliviranomaisille tieto mitkä ovat puoluerekisteriin merkityt puolueet ja ketkä ovat näiden puolueiden nimenkirjoittajat oikeusministeriö on omaksunut sen tulkinnan että sen asiana ei ole selvittää onko rekisteriin merkityllä nimenkirjoittajalla oikeudellisesti kiistaton valta edustaa tätä asianomaista puoluetta tämä tekee mahdolliseksi sen että nimenkirjoittajana puoluerekisterissä puoluerekisterissä on henkilö joka on valittu tehtävään lakia rikkomalla rikkomalla ja jopa jopa rikollisia menettelyjä käyttäen olisi tärkeää että lakia täydennettäisiin niin että oikeusministeriö velvoitettaisiin selvittämään myös onko puoluerekisteriin merkityllä puolueella oikeustoimikelpoinen hallitus joka kykenee lakien ja sääntöjen mukaisesti asettamaan vaaleihin ehdokkaat siihen tämä vaalilain pykälän täydentämistä koskeva esitys liittyy olen tehnyt kyllä tästä asiasta myös tulkintapyynnön oikeuskanslerille siltä varalta että tämä lakialoite ei ehtisi käsiteltäväksi ennen seuraavia valtiollisia vaaleja toivon kuitenkin että perustuslakivaliokunta kiireittensä keskellä löytäisi aikaa tämän tärkeän asian